arvoisat edustajat tervetuloa hyvän yhteistyön ja tuloksekkaan toiminnan syksyyn tästä se taas alkaa

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä esitetään säädettäväksi kolme uutta lakia laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta ja laki yksityisistä työnvälityspalveluista nämä lait korvaisivat julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta alueiden ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta sekä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetut lait lisäksi lakia taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä esitetään muutettavaksi tämä esitys liittyy maakuntauudistukseen ja siihen liittyvään kasvupalvelu uudistukseen jossa nämä nykyisten te toimistojen ja ely keskusten järjestämät julkiset työ ja elinkeino sekä yrityspalvelut siirretään maakuntien järjestämisvastuulle niin sanotuiksi kasvupalveluiksi julkisia rekrytointipalveluja osaamisen kehittämispalveluja sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista koskevissa laeissa on kysymys näiden kasvupalvelujen niin sanotuista sisältölaeista tämä esitys liittyy siis kiinteästi aiemmin annettuun eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista julkisia rekrytointipalveluja ja osaamisen kehittämispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin palveluista joita maakunnilla olisi velvollisuus järjestää työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi yksi tämän päivän työmarkkinoiden haasteista on osaavan työvoiman saatavuus samaan aikaan kun suuri joukko ihmisiä on vailla työtä näillä maakunnallisilla kasvupalveluilla vastataan osaltaan haasteeseen palveluja joiden saatavuudesta maakunta omalla alueellaan vastaisi olisivat nykyisiä julkisia työnvälityspalveluja vastaavat rekrytointipalvelut jokaisen maakunnan tulisi järjestää osaamisen kehittämispalveluina ammatinvalinta ja uraohjausta sekä kasvupalvelukoulutusta kasvupalvelukoulutus vastaisi te toimistojen nykyisin järjestämää työvoimakoulutusta edellä mainitut palvelut muodostaisivat niin sanotut vähimmäispalvelut joiden järjestämiseen maakunnalla olisi laki mahdollistaisi sen että maakunnat voisivat järjestää myös muita palveluja joilla tuettaisiin rekrytointeja ja työnhakua kartoitettaisiin ja kehitettäisiin henkilöasiakkaiden osaamista sekä lisättäisiin heidän työmarkkinavalmiuksiaan ja tuettaisiin työllistymistä näitä palveluja ei määriteltäisi ehdotetussa laissa tarkemmin tällä tavalla se että maakunnat voisivat kehittää uudenlaisia palveluja oman maakunnan yritysten työnantajien ja työnhakijoiden tarpeet huomioon ottaen myös työkokeilu olisi maakuntien käytettävissä työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi julkisia rekrytointipalveluja ja osaamisen kehittämispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin työnhakijan palveluprosessista palvelujen tarjoaminen perustuisi palvelutarpeeseen ja tätä varten työttömien työnhakijoiden palvelutarve tulee tulee arvioida säännöllisesti ehdotettu laki sisältää maakunnan velvollisuuden huolehtia myös työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelujen yhteensovittamisesta koska maakunnalla olisi vastuu sekä kasvupalvelujen että sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä maakunnilla tähän hyvät edellytykset vaikka yleinen suuntaus on digitaalisten palvelujen lisääminen johon pyritään kasvupalveluissakin asettaisi laki maakunnille velvollisuuden huolehtia myös henkilökohtaisen palvelun saatavuudesta järjestämällä riittävästi palvelupisteitä tätä asiointia varten kasvupalvelu uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä palvelujen vaikuttavuutta yksi keino tähän on monituottajamallin hyödyntäminen tämän mahdollistamiseksi esityksessä ehdotetaan että maakunnat voisivat antaa palvelujen tuottamisen sekä asiakkaiden palveluprosessiin liittyvät tehtävät palvelutuottajien hoidettavaksi työnhakijoiden oikeusturvan varmistamiseksi maakunnan tulisi kuitenkin aina huolehtia viranomaistehtävänä työnhakijaksi rekisteröimiseen työnhaun päättymiseen kasvupalvelukoulutukseen ja palvelujen keskeyttämiseen liittyvistä tehtävistä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista koskevassa laissa säädetään alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa tarkoitettujen rahoituspalvelujen myöntämisestä manner suomen alueella esityksessä koottaisiin samaan lakiin ja yhdenmukaistettaisiin kansallisista varoista ja rakennerahastovaroista rahoitettavia alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoituspalveluja koskevia säännöksiä siten että niiden keskeinen sisältö säilytettäisiin samalla rakennerahastojen hallinnointia koskevat säännökset koottaisiin entistä kattavammin samaan lakiin laissa säädettäisiin yrityksille myönnettävistä tuista alueiden kehittämiseen myönnettävistä tuista palkkatuesta työolosuhteiden järjestelytuesta ja starttirahasta laki koskisi maakuntien lisäksi työ ja elinkeinoministeriön kansallisista varoista rahoittamia hankkeita ja rakennerahastovaroista rahoittamia teknisen tuen hankkeita sekä sosiaali ja terveysministeriön rakennerahastovaroista rahoittamia hankkeita laissa olisi kestävää kasvua ja työtä kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä suomen rakennerahasto ohjelman hallinnointia ja toimeenpanoa koskevia säännöksiä joita sovellettaisiin kaikissa ohjelmaa toteuttavissa viranomaisissa ja laissa erikseen määritellyt säännökset koskisivat myös suomen takausohjelmaa kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi arvoisa puhemies tämä oli tämän syysistuntokauden ensimmäinen esittely ja toivon asiallista ja toisia ymmärtävää keskustelua

työministerille kolme kysymystä käsiteltävään aiheeseen liittyen yksi miten työllisyyspalveluiden laatua on tarkoitus parantaa maakunnissa ja miten työllisyyspalveluiden mahdollisen yksityistämisen vaikutuksia on arvioitu kaksi miten työllisyyspalveluiden rahoitus turvataan kun maakuntien rahoitus on yleiskatteista kolme miten työllisyyspalvelut saadaan vaikeasti työllistettävien käytettäväksi entistä paremmin ja yhdenvertaisemmin

kateeksi ministeriä tässä työssä koska tässä on niin monta sirpaletta mutta kyllä vähän täytyy sanoa että on aika raskasta ajatella syksyä myös valiokunnassa hallintovaliokunnassa tämä sisältölaki tulee työelämävaliokuntaan ja sitten meille on tulossa vielä rahoituslakeja jotka määrittävät sen miten työmarkkinatuen maksuosuudet menevät ja kaikissa näissä on hyvin tarkkaan perustuslain näkökulmasta pohdittavia asioita minun tärkein kysymykseni kuuluu millä uudet maakunnat turvaavat sen että työttömät todella saavat palveluita koska rahoitus jää sosiaali ja terveydenhuollon jalkoihin

puhemies iso kysymys on pystyvätkö maakunnat käyttämään riittävästi rahaa työllisyyspalveluiden toteuttamiseen sote palveluiden valtavassa menopaineessa kun hallitus luo sote järjestelmän joka kasvattaa maakuntien kuluja mutta rahoitusta aiotaan vähentää jääkö työllisyyspalveluille enää rahaa jatkossa ja voiko eduskunta sitä enää ohjata arvoisa puhemies toinen toinen iso ongelma liittyy mahdollisuuteen yksityistää työttömän palveluprosessi eli hallitus luo mahdollisuuden siihen että palveluketju siirretään yksityisten yritysten työttömien näkökulmasta iso asia kun työttömän palvelutarpeen arvioitu palveluohjaus ja työllisyyssuunnitelman laatiminen siirretään yksityisille yrityksille jotka voivat sitten ohjata työttömiä palkattomaan työkokeiluun muihin yrityksiin tai jopa omalle yritykselleen arvoisa puhemies haluan kysyä ministeriltä tuleeko tämä lakiesitys lisäämään palkattoman työn määrää suomessa

kysymystä vaan päinvastoin oikeastaan kiitän hallitusta siitä että se mahdollistaa näiden yksityisten rekrytointiyritysten käytön ne ovat toimineet suomessa pitkään monet niistä ovat erikoistuneet ne ovat onnistuneet siinä että monet työntekijöiden hakijat

ovat valmiita maksamaan niiden palveluista ja tämä on tapahtunut vuosien vuosien ajan ne ovat oikeastaan lunastaneet

hakijoiden yritysten kannalta oikeat toimintatavat se että ne saavat uudelleen ja uudelleen asiakkaita kertoo siitä että jotain sellaista ne ovat löytäneet että asiakkaat ovat valmiita maksamaan tästä vaikka rinnalla on julkinen työvoimapalvelu minusta tämä on

puhemies kiitos arvoisalle ministerille todellakin hyvästä syksyn avauksesta siinä suhteessa että täällä ollaan nyt ihan asian ytimessä suomessa on tällä hetkellä kymmeniätuhansia yli viisikymmentätuhatta avointa työpaikkaa nyt tarvitaan todella aktiivisia toimia jotka liittyvät työnvälitykseen ja on erittäin tärkeä tämä monituottajamalli että monenlaiset tahot voivat tehdä parhaansa niin että työpaikat ja työpaikat ja työntekijät kohtaavat yksi minkä sanoitte oli oli se että maakunta toimii tietynlaisena informaatiokeskuksena siellä kuitenkin aloitetaan päätetään tietyllä tavalla koko ajan sitä missä työtön on miten tämä toimii miten me saamme sellaiset avoimet rajapinnat että tämä saadaan toimimaan hyvin kun on monia tuottajia ja toinen lyhyt kysymys liittyy kuntien rooliin kasvupalveluissa mikä on maakuntien ja kuntien välinen suhde ja mikä on aidosti kuntien rooli jonka pitäisi olla minun mielestäni vahva koska paikallistasolla se työ tehdään

arvoisa puhemies olisin oikeastaan kysynyt työministeriltä sitä miten ministeriö vastaa siihen haasteeseen kun tässä alkaa kansanedustajallakin olla aikamoinen työ saada selvyys siitä minne pitäisi kansalaisen ja työttömän hakeutua työttömyyden uhatessa tai työttömyyden jo alettua alkaa olla aika paljon palvelupaketteja palvelupolkuja työllisyyden tukemista miten ihmisille saataisiin saataisiin selkeästi se miten hänen tulee toimia ainakin itse saan paljon palautetta siitä että alkaa olla jo sellainen viidakko toinen työ se että tietää miten työtä haetaan ja olisi vähän niin kuin kurssin paikka melkein miten ministeriö vastaa tähän tähän opastukseen ja onko tullut kesän aikana mitään uutta tietoa esimerkiksi nyt tästä aktiivimalli ykkösen seuraamisesta ja mahdollisista muutoksista siitä tulee kanssa jonkin verran kysymyksiä ainakin minulle

arvoisa puhemies jos yksityiset palveluntuottajat hoitavat jatkossa pitkäaikaistyöttömien palveluprosessin niin kuka tekee palvelujen tarvearvioinnin ja palvelusuunnitelman ja saadaanko silloin palveluintegraatio toteutumaan pitkään työttömänä olleet tarvitsevat nimittäin todella laajan palveluvalikoiman esimerkiksi erilaisia sosiaalipalveluja terveyspalveluja velkaneuvontaa ynnä muuta tällaista miten varmistetaan että yksityisellä palveluntuottajalla on tarpeeksi laaja osaaminen ja onko meillä tällaisia palveluntuottajia jotka hallitsevat tämän kaiken mikä nyt hallitaan te toimistoissa ja sitten vielä hallituksen esityksessä puhutaan paljon allianssimallista mutta minulle ei ole kukaan kyllä vielä pystynyt kertomaan mitä tämä nyt sitten oikeasti käytännössä tarkoittaa

puhemies edustaja filatov otti esiin tämän lakipaketin ydinongelman otan esimerkin omasta maakunnastani tämän rahoituksen riittävyydestä nykyisin sote suunnitelman tavoitteena on vähentää terveysmenojen kustannuskasvua kahdeksallakymmenellä miljoonalla eurolla meidän maakunnassamme etelä savossa samaan aikaan väestöstä kaksi kolmasosaa yhtä kuntaa lukuun ottamatta on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita siis yhtä kuntaa lukuun ottamatta koko maakunnan porukasta kaksi kolmasosaa on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita on aivan selvää että tulevaisuudessa tarvitsemme tarvitsemme paljon enemmän rahoitusta sosiaali ja terveyspuolelle miten siinä tilanteessa maakunnille turvataan rahoitus työllisyyspalveluihin ja työttömien työllistämiseen

puhemies muistan kahdeksankymmentä luvulta että silloin sanottiin että suomessa kirjastolaitos ja työnvälitystoiminta on hoidettu parhaiten maailmassa olenko ymmärtänyt ministerin puhetta oikein että kun maakunnat jatkossa kantavat päävastuun niin maakunnilla nimenomaan on mahdollisuus tehdä räätälöityjä laajennettuja ja täsmäkohdennettuja ratkaisuja näin olen ymmärtänyt mutta kysymykseni liittyy siihen että nuoret elämänratkaisuja tehdessään tarvitsevat nimenomaan kohtaamisen fyysisen kohtaamisen kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen miten tämä varmistetaan että nuorilla on vierihoitaja niin ettei kaikki asiointi tapahdu vain mekaanisesti netin välityksellä

arvoisa puhemies kesän aikana on käyty tarpeellista ja hyvää keskustelua suomen liian korkeasta pitkäaikaistyöttömyydestä kun näitä tilastoja tarkastelee on mielestäni aivan selvää ettei ole tehty riittävästi kitkemiseksi tässä maassa hallituksen tekemät toimet eivät ole varsinaisesti helpottaneet tilannetta tiedämme että aktiivimalli on leikannut erityisesti iäkkäiden työttömien toimeentuloa ja myöskin järjestöjen palkkatuen käytön rajoitukset ovat vaikeuttaneet järjestötoimijoiden palkkatuetun työn tekemistä nyt tämä hallituksen maakuntauudistusesitys uhkaa siis pahentaa tilannetta entuudestaan hyviä kuntakohtaisia toimintamalleja puretaan ja on iso riski sille että maakuntien rahoitus tulee uppoamaan näihin kasvaviin sote kustannuksiin ja työllisyyspalveluihin ei sitten pystytä osoittamaan riittävästi rahoitusta

arvoisa rouva puhemies tämä maakuntien yleiskatteellisen rahoituksen riittävyys nousee tässä varmaan keskeisimmäksi huoleksi muistetaan se että työttömät eivät ole kaikki samasta puusta varmasti on niitä jotka tarvitsevat näitä rekrypalveluita niin kuin täällä edustaja jaskari nosti esille ja näillä yrityksillä jotka niitä tarvitsevat on olemassa kaikki työvoimavalmiudet mutta sitten on olemassa niitä työttömiä jotka tarvitsevat ammatinvalinnan ja uraohjausta sen lisäksi sitten on olemassa niitä työttömiä jotka tarvitsevat runsain määrin erilaisia muita palveluita kuntoutuspalveluita

arvoisa puhemies kiitän ministeriä ja ministereitä tästä hyvästä esityksestä että saadaan tämä käsittelyyn näin syksyn aikana tietenkin tässä on pohdintaa entisenä aluekehittäjänä olen pohtinut että kuntien rooli on on ollut erittäin voimakas muun muassa rekrytointien kautta myös

suuntaan millä tavalla periaatteessa nyt sitten nämä elinvoimapalvelut toisaalta kytkeytyvät näihin kasvupalveluihin miten kunnat kunnat tässä jatkossa tulevat toimimaan se on yksi yksi asia toinen asia on miten tämä yhteistyö menee siellä kentällä nythän on käynyt te keskusten palveluissa niin että ne ovat keskittyneet maakuntakeskuksiin ja varsinkin reuna alueilla maakunnissa on hyvin vähän palvelupisteitä mänttään nyt avattiin muun muassa tämä suomen laajin taisi olla asiointipiste teemalla kuinka tämä yhteistyö myös siinä jatkuu ehkä kolmantena kysymyksenä kysyisin näitten nykyisten työllisyyskokeilujen jatkosta voidaanko niitä jatkaa niin pitkälle saattaen hoitaa kunnes tämä uusi kasvupalvelulaki tulee voimaan että tässä vaiheessa ei tarvitsisi irtisanoa näitä työllisyyskokeilun alla olevia

edustaja andersson sanoi että hallitus ei ole tehnyt riittävästi pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi aina voidaan sanoa että riittävästi ei ole tehty mutta kyllä tällä vaalikaudella pitkäaikaistyöttömyyskin ja työttömyys yleensäkin on vähentynyt erittäin tuntuvasti ja uusia työpaikkoja on syntynyt enemmän kuin muistaakseni vuosikymmeniin vaalikausittain eli tässä mielessä tämä kritiikki ei ole kovin hyvin perusteltua meillä on tällä hetkellä maassa ihan mahdoton tilanne meillä on valtavasti työttömiä ja samanaikaisesti meillä on yhä enemmän avoimia työpaikkoja nämä eivät kohtaa riittävällä tavalla olisin ministeriltä kysynyt minkälaisia selvityksiä on meneillään sen selvittämiseksi mitkä kaikki syyt tosiasiassa ovat estämässä ihmisten työllistymistä niin kuin edustajat täällä ovat todenneet työttömissä on hyvin erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä ja sitä pitäisi tutkia ja selvittää jotta kohdennetaan oikeisiin ihmisiin oikeita toimia minkälaisia selvityksiä on työn alla

puhemies kun edustaja zyskowicz on luontaisen vaatimaton niin sanon nyt ihan luvunkin kuinka paljon pitkäaikaistyöttömyys on viimeisen vuoden aikana vähentynyt lähes kolmekymmentä prosenttia siinä mielessä edustaja anderssonin sinänsä aiheelliseen huoleen pitkäaikaistyöttömyydestä kyllä on pystytty puuttumaan kun ajattelee tätä nyt käsillä olevaa esitystä niin oleellista on muistaa että julkinen eli maakunta säilyy jatkossakin isäntänä ja sitten yksityiset toimijat ovat tarpeellisia renkejä tämän esityksen vaikutus riippuu ennen kaikkea siitä missä määrin ja minkälaisin ehdoin nämä maakunnat itse päätöksillään hankkivat palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja tästä mielelläni kuulisin ministeri lindströmiltä tarkemmin kun tämä kaiken järjen mukaan avaa uusille yrityksille mahdollisuuksia tulla markkinoille niin jos tätä avaisitte hieman yksityiskohtaisemmin mitä ajatuksia siitä on ollut kun tätä lakiesitystä on

puhemies yleisesti muistuttaisin siitä että vaikka verkkopalveluille on paikkansa niin työllisyyden hoidossa henkilökohtainen kontakti ja palvelut ovat avainasemassa ja tässä esityksessä on jonkin verran sisäänrakennettuna sitä ajattelua että nimenomaan verkkopalveluja lisäämällä pyritään hillitsemään kustannusten kasvua eli ehkä tässä on syytä olla tarkkana että säilyy tasapaino herkässä asiassa

arvoisa rouva puhemies maamme kasvun perusedellytys on että yritykset saavat työvoimaa ja tällä hetkellä me tiedämme että lähes koko suomessa on pula osaavasta työvoimasta valitettavasti julkiset työvoimapalvelut eivät pysty tällä hetkellä vastaamaan siihen tarpeeseen otan yhden esimerkin omasta maakunnasta juuan kunta järjestää rekrytointipäivän kun he ovat olleet yhteydessä työvoimahallintoon siitä voisiko kaikille kunnan työntekijöille laittaa kirjeen että tämmöinen rekrytointipäivä on olemassa niin työvoimahallinto on ilmoittanut että se ei ole mahdollista miksi se ei ole mahdollista minä kysyn ja toinen on se että kunta on pyytänyt myös saisivatko he listan kunnan työttömistä ei sitä listaa kuulemma saa jotenkin tuntuu että tällä hetkellä julkinen työvoimahallinto haluaa että ne ihmiset eivät saakaan töitä vaikka niitä siellä kunnassa olisi tarjolla sitä taustaa vasten tämä hallituksen esitys on välttämätön ja

arvoisa rouva puhemies esityksessä on ainakin muutama hämmentävä kohta ensimmäinen on se miksi tämä markkinauskoisuus myöskin näissä työvoimapalveluissa on niin vahva että julkista puolta ei nähdä toteuttajaksi ja erityisesti se näyttäytyy tässä kuntapuolella kun muissa pohjoismaissa siirretään kunnille lisää vastuuta työllisyyspalveluiden hoitamisesta niin suomessa viedään viimeisetkin ja esimerkiksi kysymys mihinkä pirttilahti viittasi syyskuussahan lopetetaan tampereen alueella uusien työttömien ottaminen palveluiden pariin vaikka tulokset ovat olleet loistavia siellä pitkäaikaistyöttömät on saatu samalle tasolle työllistymisessä kuin ansiosidonnaisella olevat mutta nyt se on päätetty lopettaa

arvoisa puhemies työllisyyspalveluista keskusteltaessa eksyy itsekin helposti monenlaisiin sanasokkeloihin tämä on aikamoinen kokonaisuus on tärkeää että puhumme rahoituksesta ja resursseista mutta sitäkin tärkeämpää on se ihminen kohdataan siellä palveluissa kokonaisvaltainen ihmisen kohtaaminen pitää sisällään sen että ihmiseltä ei oteta pois hänen omaa voimaansa vaan hän saa kokemuksen jossa hän tuntee olevansa oman elämänsä ohjaksissa siinä määrin kuin se on mahdollista

puhemies työvoima on valtion erityisessä suojeluksessa tämä asia nousi erityisesti esille noin neljäkymmentä vuotta sitten jolloin maassa oli kuusikymmentätuhatta työtöntä tämä uusi laki nyt näyttää kuitenkin olevan laki joka yksityistää työvoimapalvelut ja te toimistot kuitenkin perustuslain mukaan edelleenkin

on on säädetty että julkisen että että julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä miten on ministeri lindström tunnetteko te kuinka hyvin perustuslain näiltä osin ja kunnioitatteko te sitä perustuslakia nyt tuntuu kyllä siltä että pitkäaikaistyöttömät vajaakykyiset nuoret sekä erilaiset sairaat esimerkiksi addiktiosairauksia sairastavat työttömät työnhakijat jäävät täysin työelämän ulkopuolelle

puhemies jos muistelee suomalaisen työllisyyspolitiikan historiaa niin aina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamaan asti valtiolla oli erityinen vastuu vaikeimmin työllistyvistä ryhmistä pitkäaikaistyöttömistä ja vajaakuntoisista oli henkilökohtainen työoikeus ja työllisyyden aluevelvoite jolla pyrittiin tasaamaan työttömyyden alueellisia eroja sen jälkeen vastuu näistä vaikeimmin työllistyvistä henkilöistä siirtyi kunnille ja edelleen kolmannelle sektorille mutta sitten valtiovallan toimin myöskin kolmannen sektorin toimintaedellytykset vietiin ja nyt on iso pelko siitä että yksityiset työvoimapalvelut kiinnittävät huomionsa nimenomaan niihin parhaiten työllistyviin ja edelleen pitkäaikaistyöttömät jäävät huonompaan asemaan kun tässä pelataan sitten maakuntien sisällä yleiskatteellisella rahalla niin kun erilaiset tarpeet ihmisillä erilaiset väestöryhmät ja eri alueet maakunnan sisällä kilpailevat samoista niukoista varoista on hyvin suuri uhka että ne vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt jäävät jäävät tosissaan heitteille

arvoisa rouva puhemies keskustelu työllisyyspalveluiden rahoituksesta on todellakin paikallaan koska kuten hyvin moni on sanonut jo tähän mennessä kun työllisyyspalveluiden rahoitus menee osaksi maakuntien yleiskatteellista rahoitusta on olemassa vaara että kun rahat loppuvat silloin joudutaan joudutaan leikkaamaan yhtäältä työllisyyspalveluista mutta sitten myöskin sieltä sote palveluista kun maakunnilla ei myöskään ole verotusoikeutta

mitä mitä tapahtuu kun työllisyyspalvelut heikkenevät käykö niin että että työllisyyspalveluiden eriarvoisuus edelleen kasvaa on hyvin mahdollista että yksityisten työnvälitysfirmojen on helpompi työllistää hyvin pärjääviä korkeasti koulutettuja työttömiä kun taas sitten heikommin koulutetut ja ikääntyneet jäävät huonompaan asemaan jo nyt on todettu että aktiivimalli ykkönen on leikannut sosiaaliturvaa kaikkein eniten ikääntyneiltä työnhakijoilta joille ei ole olemassa väliaikaisia työpaikkoja ja joille ei osoiteta myöskään palveluita eli kysyn ministeriltä miten aiotte nyt ennaltaehkäistä tämän eriarvoisuuden kasvun joka on ollut leimallista tälle aktiivimalli ja johon ette ole vielä

puhemies maakuntalakiesityksen toteutus on siirtynyt vuodella täällä varhemmin tuli esille että meillä on hyviä paikallisia kokeiluja jotka ovat auttaneet työllistämään kansalaisia ja työnantajat ovat saaneet pätevää työvoimaa miten nyt siirtymisen yhteydessä voidaanko ajatella että kunnallisia työvoimakokeiluja voitaisiin siirtää ja jatkaa sitä nykyistä väliaikaista lakia välittömästi vai mikä on ministerin ajatus merkittävästi työllisyysmäärärahoja on käyttämättä tässä vaiheessa

arvoisa puhemies se onko se toimija yksityinen vai julkinen on siinä mielessä vähemmän mielenkiintoista kuin se onko ne toiminnat rakennettu niin että ne voivat toimia valtiovarainvaliokunnan näiden lakiesitysten yhteydessä kuulemat asiantuntijat

ovat olleet huolissaan ja suorastaan hämmästyneitä siitä miten vääränsuuntaisia nämä kannustimet näissä työllisyyspalveluissa ovat kustannukset työttömyydestä ja toisaalta taas hyödyt työllisyyden kasvusta aika pitkälti tulevat valtiolle mutta maakunnilla on vähemmän intressiä hoitaa asiaa omalta kannaltaan oikeastaan olemattoman vähän jos se rahoitus on riippuvainen nimenomaan siitä paljonko on työttömiä maakunnassa toisin sanoen työttömyyttä pitäisi hoitaa sillä yleiskatteella että saadaan rahaa sitä mukaa mitä suurempi työttömyysaste on arvoisa ministeri oletteko tietoinen tästä täysin vääränsuuntaisesta kannustimesta ja aiotteko kenties tehdä asialle jotain

arvoisa puhemies kiitos ministeri lindströmille tästä esittelystä tässä on tullut paljon kysymyksiä mutta kysynpä vielä yhden tässä puhuttiin näiden yksityisten työnvälitysyhtiöiden mahdollisuudesta toimia näillä markkinoilla sitähän on kokeiltu ja harjoitettu monessa maassa ja tutkittukin monessa maassa tulokset ovat vähän erisuuntaisia joskus yksityiset näyttävät toimivan paremmin kuin julkinen joskus huonommin kysyisin teiltä onko tässä suomalaisessa tavassa järjestää yhteistyö ja ulkoistus nyt yksityisille työnvälityspalveluille jotain uutta erityistä suomalaista toimintatapaa joka eroaa vaikka siitä mitä on tehty muissa maissa kuten ruotsissa tai australiassa tai britanniassa tai monessa muussa kiitos

rouva puhemies kiinnitän samaan asiaan huomiota kuin edustaja pirttilahti tuossa hetki sitten kyllä minun mielestäni näitä työllistämiskokeiluja pitäisi voida vielä jatkaa ne lopetetaan nyt kesken kaiken kun niistä on saatu erittäin hyviä tuloksia ja pirkanmaa on yksi loistava esimerkki siitä kuinka paljon on voitu työllistää ja sitten toinen asia kyllä näin on tilanne että julkiset työvoimapalvelut eivät tee riittävästi yhteistyötä kunnissa kehitettyjen uudentyyppisten palvelujen kanssa kävin juuri kannonkoskella oivatyö nimisessä rekrytointi ja kotipalveluyrityksessä jossa katsotaan asiakasta kokonaisuutena ja hänelle laaditaan työllistämissuunnitelma ja heillä on vielä tämmöinen hanke menossa jossa he voisivat tutkia pitkäaikaistyöttömien

arvoisa rouva puhemies näitä kasvupalveluita kun miettii niin kun tämä työllistäminen ennen kaikkea järjestöjen kautta on nyt rajattu niin se hirmu paljon pois semmoista kuntouttavaa työtoimintaa missä työpaikalla tehdyllä työllä palautetaan ihmisten usko arkeen ja siihen että heillä on mahdollisuus hankkia oma toimeentulo ja työkuntoansa ylläpitää sillä työnteolla sitten toinen asia mitä tässä kasvupalvelulain yhteydessä olen jäänyt miettimään on se kuinka hoidetaan kuntien ja maakuntien välinen yhteistyörooli pitää muistaa että kunnat käyttävät tämmöiseen työllisyystoimintaan tällä hetkellä kaiken kaikkiaan noin miljardi euroa rahaa kun se vastaavasti valtiolla on kuutisensataa miljoonaa euroa kuinka turvataan tämä yhteistyö että nämä rahasummat saadaan pyöritettyä ja työllisyyden hoitoon saadaan myös kuntien osuus hoidettua yhtä isona kuin tähän mennessä on ollut
otetaan vielä kuusi vastauspuheenvuoroa elikkä teidät jotka olette tätä pyytäneet ja sen jälkeen ministeri vastaa eli nämä kuusi ovat hoskonen korhonen jarva mäkisalo ropponen sarkkinen ja andersson
arvoisa rouva puhemies työllisyyden hoidon kannalta on äärimmäisen välttämätöntä että pystymme paikallisesti hoitamaan mahdollisimman monta asiaa tämä uusi kasvupalvelulaki ja päätösvallan hajauttaminen maakuntaan on tervetullut asia ehdottomasti ja se että työllistämispuolella olisi sitten tulevaisuudessa muitakin keinoja löytää se työpaikka on aivan varmasti hyvä asia katsokaa vaan työvoimahallinnon tilastoa mikä tuli julki tuossa viikonlopun tienoilla että

töitä ymmärrän sen toki että tässä on tämä ongelma että ei ammattitaito moneen työhön riitä moni työtön haluaisi töitä mutta ei koulutus siihen riitä siihenkin on lääkkeet olemassa mutta kysyn ministeriltä nyt kun te olette lainvalmistelun aikana nähnyt palautteen yrityksiltä mikä on yritysten palaute koska yksityisillä yrityksillä tässä asiassa on aivan ratkaiseva rooli

arvoisa puhemies itse kyllä uskon vahvasti maakuntien päättäjiin näissä rahoitus ja toimintalinjauksissa jatkossa sinällään nämä lakiesityksethän kuvastavat tätä maakuntauudistuksen peruslähtökohtaa eli alueelle itselleen annetaan enemmän joustoa määritellä oman alueen työnhakijoitten ja yritysten tarpeet ymmärrän toki niin että tietyt perus minimitasot toki toki määritellään mutta sitten alueelle itselleen annetaan erittäin paljon paljon päätösvaltaa yksi pieni kysymys siitä että kun tietyt minimitasot määritellään niin nämä lait kattavat kuitenkin myös myös yritysten kuljetustuet miten näitten osalta määritelläänkö niillekin jotenkin tietty

arvoisa puhemies keskustelemme todella tärkeistä aiheista näin istuntosyksyn aluksi paljon on puhuttanut kesällä ihmisiä se kuinka voi olla mahdollista että meillä on paljon työpaikkoja auki mutta silti on edelleen edelleen liikaa työttömiä ja työttömyyttä on ollut erittäin hyvä asia kun suomessa

ollut pitkään vaikeuksia työttömyyden kanssa että erityisesti niillä alueilla etenkin pohjois ja itä suomessa on työllisyys kehittynyt ja työttömyys vähentynyt etenkin pitkäaikaistyöttömyys on meillä meillä mennyt parempaan suuntaan erittäin hyvä että nyt budjettiriihen myötä palkkatukea lisätään järjestöille tämä on ollut odotettu parannus mietin sitä onkohan ministeriössä mietitty että kun nyt on näitä muunto täydennys ja rekrytointikoulutuksia paljon auki ja niihin ei tule edes hakijoita riittävästi ja kuitenkin tarvittaisiin juuri sitä uudelleen kouluttautumista näihin uusiin uusiin työpaikkoihin niin ovatko nämä keinot nyt riittäviä vai miten tähän voidaan kannustaa

arvoisa puhemies vielä kaksi ihan konkreettista kysymystä ministerille onko tarkoitus että että työtön siis asiakas valitsee jatkossa palveluntuottajan itse ja jos näin on niin onko ministeri sitä mieltä että pitkään työttömänä olleella on valmiuksia valita itselle paras palveluntuottaja joka pystyy vastaamaan hänen hänen tarpeisiinsa ja jos ei käytä tätä valinnanvapautta niin tarkoittaako se sitten että putoaa sieltä palvelujen parista pois tai etuudet menevät toinen kysymykseni liittyy yksityisyydensuojaan tämä asia varmistettu nyt huolellisesti kun jatkossa tietoja voisi antaa myös yksityisille yrityksille minun nähdäkseni tällä hetkellä lainsäädäntö on eri mieltä tästä asiasta

puhemies kuten täällä on monella suulla todettu on työllisyyskokeilussa saatu hyviä kokemuksia työllisyyshoidon kokonaisvastuun siirtämisestä yksiin käsiin ja kuntavastuun kasvattamisesta kuitenkin nyt nämä onnistuneet työllisyyskokeilut valitettavasti ajetaan alas ja niiden tilalle tarjotaan epämääräistä allianssimallia ja rahan riittävyyden kanssa kamppailevia maakuntia kyse siitä ettenkö uskoisi maakuntapäättäjien viisauteen ja hyvään tahtoon vaan siitä että epäilen riittävätkö maakunnissa rahat työllisyyspalveluiden järjestämiseen kun tämä markkina sote vie yhä kasvavan osan rahoituksesta ja rahoitusta halutaan vielä leikata ja maakunnilla ei ole omaa rahoituksenhankintakanavaa eli verotusoikeutta maakuntapäättäjät asetetaan mahdottomaan tilanteeseen arvoisa puhemies työllisyyskokeilussa on voitu käyttää valtion rahaa ja kuntien rahaa yhdessä saumattomien palveluketjujen järjestämiseen ja nyt uhkana on se että valtion rahaa ei enää ohjaudu ja toisaalta myös kuntien kannusteet vähenevät eikö nyt kokeilujen alasajon sijaan kannattaisi laajentaa nämä kokeilut epäilen hieman että allianssimalli ei tähän sinänsä anna riittäviä eväitä
ja vielä edustaja andersson
arvoisa puhemies todettakoon nyt vielä että olen sitä mieltä että kenenkään tässä salissa ei ole syytä olla erityisen tyytyväinen siihen miten pitkäaikaistyöttömyyttä suomessa on hoidettu muun muassa te toimistojen henkilöstöresurssien vähentäminen on ollut trendi joka alkoi jo ennen tätä hallituskautta ja joka on heikentänyt erityisesti henkilökohtaista palvelua tarvitsevien työttömien tilannetta arvoisa puhemies erityisesti tässä tilanteessa kun nyt pitäisi käyttää kaikki voimavarat pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen niin eikö ministeri lindström kuten edustaja sarkkinen tässä totesi olisi järkevää jatkaa näitä kuntakokeiluja joista on saatu hyviä tuloksia ja jotka ovat toiminnassa ja joihin myöskin paikallispäättäjät jopa hallituspuolueissa ovat tyytyväisiä toinen osoitus siitä että järjestelmä ei toimi hyvällä tavalla on se että palkkatukimäärärahoja jää käyttämättä tilanteessa jossa pitäisi tehdä kaikki pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi eikö ministeri lindström nyt olisi järkevää helpottaa järjestöjen palkka käyttöä ja myöskin kehittää tätä yrityksille suunnattua palkkatukijärjestelmää helpommin käytettäväksi jotta tätä hyvää järjestelmää hyödynnettäisiin laajemmin

koska tästä on tullut palautetta sekä oppositiosta että hallituspuolueiden sisältä

me emme halua olla tässä mitenkään hankalia mutta alueellisesta kokeilusta annettu laki menee niin että että siellä on se sisältö toisenlainen kuin se tuleva maailma näitten kokeilujen osalta eli sitä lakia ei olla jatkamassa koska se ei ole maakuntamallin mukaista nykyisessä kokeilussa kunnille on siirretty vastuuta julkisten työvoima ja yrityspalveluiden tarjoamisesta ja tulevassa maakuntamallissa tämmöistä vastuuta ei ole sen takia me olemme tuoneet tähän keskusteluun jota eri alueilla on lähdetty hyvinkin rakentavalla tavalla viemään eteenpäin me olemme käyneet kuntien alueiden kanssa hyvää rakentavaa keskustelua muun muassa pirkanmaan alueen hyvistä tuloksista ja olemme päässeet eteenpäin se havainto mikä tässä tavallaan itselleni on tullut se että minkä takia pirkanmaalla tulokset ovat olleet niin hyviä yksi siellä on ensimmäistä kertaa oivallettu tämmöinen kuin yhteistyön merkitys yllätys yllätys tämähän se oli tässä tarkoitus ja tämähän on se tarkoitus tulevassa kasvupalvelussa tehdään yhdessä saadaan parempaa aikaiseksi kaksi nämä tietojärjestelmät itse asiassa muutamassa kysymyksessä nousivat esille me koko ajan mietimme sitä ja haluamme nyt yksilöidympää tietoa siitä mitkä ovat ne tiedot joita siellä alueilla tarvitaan jotta ne eivät estä sitten hyvän työn jatkamista muun muassa allianssimalleissa tässä on erittäin isoja tietosuojaongelmia ei ole todellakaan helppo asia luovuttaa tietoa työttömästä ihmisestä jollekin toiselle viranomaiselle me emme ole tässä todellakaan hankalia mutta tämä talo on laatinut lait joidenka mukaan me tietenkin menemme ja siellä yritetään luovia rakentavalla tavalla pirkanmaan kanssa kanssa käydään keskustelua siitä mitä me voimme tehdä edistääksemme sitä tulevaa allianssimaailmaa tästä rahoituksesta heitettiin tässä aika lailla monta kysymystä ja itse asiassa tämä keskustelu alkoi siitä sen yleiskatteellisen määrärahan suuruuteen vaikuttaa tämmöinen kasvupalvelukerroin jossa otetaan sitten huomioon muun muassa alueen työttömien määrä tarkoitus on se että maakunnilla olisi jatkossa käytettävissään näihin työttömien palveluihin nykyistä vastaava rahamäärä se on tässä se ajatus mistä me olemme lähteneet liikkeelle nyt sitten palveluntuottajista muun muassa pirkanmaalla nämä tulokset ovat hyvinkin paljon tulleet myös siitä että siellä on on ollut hyviä yksityisiä palveluntuottajia minua hieman toivottavasti en nyt ymmärtänyt väärin häiritsee se että toisaalta kritisoidaan yksityistä palveluntuottajaa ja toisaalta sitten vaaditaan näitten kasvupalveluitten kokeilujen jatkamista kun ne hyvät tulokset hyvin pitkälle yhteistyöhön myös näitten yksityisten palveluntuottajien kanssa tällä esityksellä ei yksityistetä julkisia työvoima ja yrityspalveluja tämä mahdollistaa yksityisten palveluntuottajien hyödyntämisen nykyistä laajemmin mutta ei se suoraan siirrä mitään tehtävää yksityisille palveluntuottajille ja tämän haluan sanoa kirkkaasti maakunnalla on tulevaisuudessa todella iso vastuu kasvupalvelulain järjestämisestä ja jokainen maakunta päättää sitten itse mitä palveluja käyttää tämä iso kysymys siitä minkä takia ei päästä sitten paremmin muun muassa näihin pitkäaikaistyöttömiin ja vaikeimmin työllistyviin ja onko mitään selvityksiä näistä kyllä näitä on selvitetty ja se havainto on se että ne keinot mitä meillä on työvoimapalveluissa tällä hetkellä käytettävissä eivät enää riitä siihen että me voisimme pureutua näihin vaikeimmin työllistyviin ihmisiin sen takia ei pelkästään vaan on tämä työkykyohjelma josta yksi pieni osa oli lex lindström kakkosen hyväksyminen riihessä mutta se työkykyohjelma on se iso sateenvarjo jonka alla lokakuun lopussa kun tämä selvitys luovutetaan päästään ensimmäistä kertaa oikeasti ja tutkitusti käsiksi siihen mitä näille ihmisille pitää oikeasti tehdä tiivistän sen siihen että nämä ihmiset ovat väärissä palveluissa heidät pitää saada oikeisiin palveluihin osaltaan tämä kasvupalvelu uudistus vastaa myös tähän mutta ei tämä riitä siksi täytyy tehdä monia toimenpiteitä tämä ei vastaa siis kaikkeen eli en ehtinyt tässä vastaamaan mutta keskustelu on alkanut hyvin rakentavasti

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille asiallisesta lakipaketin esittelystä

nyt koskee sisällöllisiä lakeja on erittäin merkittävä siinäkin mielessä että se on iso muutos valtion ja kuntien strategisen ohjauksen kannalta sillä tavalla että heidän osaltaan kasvu elinkeino ja työllisyyspalvelujen ohjaus heikkenee ja maakuntien rooli ja vastuu kasvavat en olisi hellittänyt valtion ja kuntien roolia näin paljon sote merkitsee kuntien tehtävien muutosta kunnat joutuvat rakentamaan oman elinvoimaisuutensa omille vahvuuksilleen ja ennen kaikkea keskittymään elinkeino investointi sivistys ja koulutus nuoriso ja kaavoituspolitiikkaan eikö tälle ajattelulle olisi ollut johdonmukaista että elinkeino koulutus työllisyys ja osaamispalvelut tukevat toisiaan myöskin siellä kuntatasolla kolmanneksi yleiskatteellisen rahoituksen haasteista on täällä paljon puhuttu ja tässä on olemassa se riski että tämä sote tulee viemään aika merkittävän osan tästä rahoituksesta ymmärrettävästi ja voi käydä niin että näitten kasvu elinkeino ja työllisyyspalvelujen rahoitus mopen osalle ellei sitä selvästi korvamerkitä ja ohjata neljänneksi kuntien rooli ei saisi heikentyä varsinkaan vaikeammin työllistettävien kohdalla niin paljon kuin nyt tapahtuu kunnat sijoittavat yli miljardin vuodessa työllisyyden hoitoon ja jos tällainen uudistus tulee niin se heikentää tai ainakin voi vaikeuttaa tätä kuntien keskeistä tehtävää tässä mielessä nämä pitkäaikaistyöttömyyttä koskevat kokeilut ovat olleet tärkeitä ja soisi että ne myös tulevaisuudessa voisivat jatkua sama koskee typ ensimmäinen yritys saada saman oven avauksella sosiaalipalveluja työllisyyspalveluja ja kelan palveluja tämän tyyppisiä konseptejahan me tarvitsemme kuntatasolla viidenneksi haluaisin sanoa sen että tämä työvoiman kohtaantoasia on kasvava ongelma tämä haaste tässä yhteiskunnassa ja parlamentaarinen kolmikantainen työ joka pohjustaisi jo seuraavaa hallitusohjelmaa miten tätä monimutkaista haastetta joka liittyy asuntopolitiikkaan pendelöintiin moniin muihin asioihin osaamiseen voitaisiin ruveta ratkomaan niin että nämä eri politiikka asiat tukisivat toisiaan jokaisessa maakunnassa tarvittaisiin länsi suomen tapaan oma tämmöisen positiivisen rakennemuutoksen selviytymisen kasvun työllisyyden ja osaamisen toimenpideohjelma lopuksi näistä yksityisistä palvelutuottajista niitä tarvitaan kumppaneiksi mutta me emme saa mennä siihen että julkiset työvoimapalvelut lakkaavat tai kuihtuvat tässä on olemassa se riski että nämä markkinaehtoiset toimijat totta kai keskittyvät helpommin niihin jotka ovat helpommin työllistettäviä mutta kuka vastaa sitten haasteesta joka meillä edessä on miten me saamme vaikeimmin työllistettävät ihmiset töihin jotta työllisyysaste voisi nousta sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tässä tietysti voisi ajatella että markkinaehtoisille toimijoillekin asetetaan joitain velvoitteita ottaa hoitaakseen myös näitä vaikeammin työllistettäviä ihmisiä olisiko tässä joku ajatuksenpoikanen ministerin mietittäväksi

arvoisa puhemies

vaikeasti työllistettä vien näkökulmasta tämä lakiesityshän on vain yksi monien muiden joukossa vaikka olen itse tuolla työelämä ja tasa arvovaliokunnassa koen että lakien yhteisvaikutuksia ja kokonaisuutta on todella hankala hahmottaa etenkin kun näitä lakeja tulee kovasti eri tahtiin tästä johtuen esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien palvelupolku ei ole riittävän selkeästi ainakaan minulle vielä auennut en ole myöskään ymmärtänyt miksi hyvin toimivia malleja esimerkiksi

lopettaa ja en omasta mielestäni saanut vieläkään järkevää vastausta ministeriltä enkä enkä saanut oikein selvyyttä siitä mitä se allianssimalli oikeastaan tarkoittaa me olemme keväällä valiokunnassa asiantuntijoilta kysyneet ja jos olen kysynyt kymmeneltä asiantuntijalta niin kahdeksan erilaista vastausta siihen mitä se allianssi nyt sitten käytännössä tarkoittaa niin että se jäi minulle kyllä kovin hämärän peittoon nytkin ensinnäkin rahoituksen siirtyminen maakuntien yleiskatteelliseksi rahoitukseksi uhkaa heikentää rekrytointipalveluiden järjestämistä koska riskinä on että näihin palveluihin ei sote menojen jälkeen enää jää kovin paljon resursseja tässä lakiesityksessä on uhkana myös se että pitkäaikaistyöttömien palvelut heikkenevät siksi että yritykset ovat tulospalkkion ohjaamina todennäköisesti kiinnostuneempia hoitamaan helposti työllistettävien kuin pitkään työttömänä olleiden tai työllistyvien asioita en saanut vastausta ministeriltä myöskään siihen kysymykseen onko tarkoitus että työtön valitsee jatkossa itse palveluntuottajansa näin vielä keväällä ainakin valiokunnassa asiantuntijat kertoivat mutta toivottavasti tähän on nyt tullut muutos koska olen kyllä sitä mieltä että pitkään työttömänä olleella ei välttämättä ole valmiuksia käyttää tällä tavalla valinnanvapautta silloin voi olla uhkana se että henkilö putoaa palveluiden piiristä kokonaan pois lisäksi toivoisin vielä ministeriltä vastausta siihen kuka sitten tekee palvelujen tarvearvioinnin ja palvelusuunnitelman erityinen huoleni minulla on tästä palveluintegraation toteutumisesta koska pitkään työttömänä olleet tarvitsevat laajan palveluvalikoiman esimerkiksi monenlaisia sosiaalipalveluja monenlaisia terveyspalveluja monenlaisia kuntoutuspalveluita velkaneuvontaa ja niin edelleen

on tarpeeksi laaja palveluvalikoima typ toimintahan on omalta osaltaan vastannut juuri tähän haasteeseen ja on ollut minusta hyvää toimintaa onko meillä riittävästi tällaisia yksityisiä palveluntuottajia ja miten tämä asia sitten jatkossa toimii täällä on moni muukin ollut huolissaan tästä sähköisen asioinnin lisääntymisestä ja niin olen minäkin tutkimusten mukaan tiedämme että jopa

ei joko pysty osaa tai voi eri syistä käyttää sähköisiä palveluita ja jos palvelut siirtyvät liikaa sähköiseen muotoon on kyllä suuri uhka että nämä ihmiset putoavat kaikkien palveluiden ulkopuolelle pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat kasvotusten annettavia palveluita ja tiivistä rinnallakulkemisen prosessia joka saattaa joskus kestää useita useita kuukausia toivon vielä ministerin vastaavan siihenkin miten tämä yksityisyydensuoja on nyt huomioitu tässä lakiesityksessä kun nyt sitten tilanne muuttuu sillä tavalla että tietoja olisi mahdollista antaa myöskin yksityisille yrityksille kiitos

puhemies kiitoksia ministerille vastauksesta

allianssimallin eteenpäin tuomisesta tämä asia on todellakin aika nopealla aikasyklillä todellakin jo syyskuun aikana ovat nämä yt neuvottelut näissä meidän

mieluusti näkisin kyllä jatkon ja jos eduskunnan tarvitsisi tai pitäisi jotain lakia muuttaa niin me voisimme mennä ylitse tästä asiasta vähän matkaa niin että tässä salissa voitaisiin ehkä olla yksimielisiä tämmöisen uudenkin näkökulman tuomiseksi siihen asti kunnes tämä uusi maakuntalainsäädäntö on voimassa todellakin pirkanmaallakin kolmesataakaksikymmentä työntekijää tässä kokeilussa näitten muutos taas takaisin sinne te toimistoihin on aika aika stressaavaa tietenkin henkilöstön suhteen mutta todellakin näitten kokeilun ollaan oltu siellä hyvin mielissään ehkä siellä heijastaa te toimistossa ja ehkä ely keskuksessakin se kuten ministeri sanoitte se että tähän on löydetty yhteistyö sehän on onnistunut kokeilu jos siinä on päästy eteenpäin yhteistyössä eri tahojen kanssa siellä on ollut vähän sitä ongelmaa kollegani korhonen varmaan tulee omassa tulevassa puheenvuorossaan kiittämään tästä yhteistyöstä minä kyllä vähän arvostelenkin sitä että ehkä tässä allianssimalliin siirtymisessä meillä on ollut hitauksia pirkanmaalla ja toivottavasti nämä on nyt sitten selätetty tähän itse maakunnalliseen toimintaan yksi erittäin tärkeä osa juurikin kasvupalveluissa elinkeinotoimen osalta ja kunnissa

rekrytointi kuinka yritykset ovat osanneet sen tehdä ja miten

käytiin talousvaliokunnan puitteissa katsomassa muun muassa meyerin ja uudenkaupungin toimintaa varsinkin niissä tapauksissa joissa on tosi akuuttia saada hyvää työvoimaa sinne on on tärkeää että se toimii kunnan ja kaupungin elinkeinotoiminnan kanssa yhdessä vielä jatkossakin eli sana yhteistyö toivon että ministeri tuo sitä vielä vahvasti esille tässä tulevassa

arvoisa herra puhemies hyvää keskustelua työllisyyspalvelujen laadun parantamisesta uskon että meillä on siihen yhteinen tavoite ja tässä on yli puoluerajojen toivottu myös sitä kuten edustaja pirttilahtikin mainitsi että niitä hyviä käytäntöjä joita nyt on tässä esimerkiksi esimerkiksi työllisyyskokeilun kautta saatu ei kuitenkaan unohdettaisi oli se juridinen tapa järjestää palvelut jatkossa sitten mikä tahansa

on hyvä jatkossakin varmistaa että tieto kustakin kunnasta kulkee sinne maakuntaan asti tämä allianssimalli on mielestäni ihan tervetullut kehityssuunta tässä se tarjoaa vastauksia siihen että yhteistyötä tehdään eikä se ole kiinni pelkästään siitä tulevatko ihmiset toimeen keskenään tai sattuuko olemaan motivaatiota tehdä yhteistyötä vaan valtion suunnalta myös muistutetaan yhteistyön välttämättömyydestä olen itsekin huolissani siitä riskistä joka on noussut esiin tämä yleiskatteellinen rahoitus sitten lopulta kasvupalveluihin mutta jos sinne tulee tällainen kasvupalvelulisä ja jos pidetään huolta siitä että ei tule tilannetta jossa esimerkiksi kasvavat terveyspalvelut alkavat niellä kasvupalvelurahoja niin silloin varmaan olemme kutakuinkin turvassa puuttuisin myös tähän digitalisaatioon joka tässä on noussutkin jo esiin ja toistan sen minkä debatissakin totesin eli sähköisiä palveluita on syytä lisätä ja niitä varmasti tarvitaan ja joillekin ne ovat erinomaisen hyvät mutta kun menemme esimerkiksi ikääntyviin väestöryhmiin niin niin sanottuja digitaalisia kuiluja on tässä yhteiskunnassa aika paljon ja meidän täytyy varmistaa että me emme verkkopalvelujen lisäämistä tee sillä hinnalla että henkilökohtainen kontakti mikä on vaikuttavinta vähenee eli on hyvä että on paljon erilaisia palveluita tarjolla ja koetetaan lähteä kehittämään asioita niin että jokaiselle myös löytyy se

arvoisa puhemies muutama keskeinen kysymys ministeri sanoi että että maakuntien käytössä on jatkossa sama raha kuin tällä hetkellä rohkenen kyllä epäillä rohkenen epäillä sen vuoksi että kunnat ovat tällä hetkellä panostaneet voimakkaasti myös pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja se ei ole tullut itsestään se on tullut sitä kautta että meillä on työmarkkinatuen yhteinen rahoitusvastuu se on tullut sitä kautta että meillä on ollut lakisääteiset työvoiman palvelukeskukset ja niistä olleet kokeilut ennen sitä se on pitkän

niin kuin ministeri sanoi kuntakokeilua ei haluta ministeriössä jatkaa sen vuoksi että kunnilla ei tule olemaan työllistämisessä samaa roolia jatkossa kuin nyt tämä on se oleellinen kysymys kunta on ollut lähellä ihmistä kunta on ollut lähellä työtöntä ja sitä kautta se on pystynyt tekemään hyvää tulosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja tämä yhteys tässä nyt katoaa kunnat voivat tuottaa palveluita ilman kilpailutusta ainoastaan markkinahäiriötilanteessa

sinne kilpailuun vaan toteavat että kun nämä eivät enää saa toimia niin pistetään sitten purkkiin ja purkin kansi kiinni no toinen asia joka liittyy tähän kuntakokeiluun on se että että sitä kautta on saatu rakennettua yhteistyömalleja ja se on tullut pitkän prosessin tuloksena nyt sitten kun pistetään hullunmylly käyntiin ja siirretään vaikkapa sieltä pirkanmaalta ne työttömät takaisin sinne te hallinnon viralliselle kontolle ja tässä välissä rakennetaan allianssia ne olemassa olevat yhteistyörakenteet hajoavat ne pitää rakentaa osittain uudelleen miten esimerkiksi toimitaan siinä tilanteessa että meillä on ollut työnvälitystä joka on ollut siellä kouluissa ja kohdentunut suoraan nuoriin tämäntyyppiset asiat ovat nyt riskin alla ja on myös tämä aikataulu me tiedämme että pilottilainsäädäntö on sellainen jonka pitää mennä perustuslakivaliokuntaan ja syyskuun lopulla lakataan ottamasta uusia työttömiä näihin kuntakokeiluihin se on kiinni siitä miten perustuslakivaliokunta pystyy käsittelemään esimerkiksi sen että

kunnille ei vaikkapa ole voitu antaa tietoa siitä keitä työttömiä on ja pääsyä urajärjestelmään kyllä minä isosti ihmettelen sitä että jos nyt tiedot voi antaa yksityisille yrityksille niin mitä meidän perustuslakimme sanoo tähän ja jos tämä pilotti karahtaa tähän niin karahtaa koko kaunis kuvitelma siitä miten alliansseilla siirretään nämä kuntakokeilut sitten sinne tulevaan maakuntahallintoon toinen huolenaihe liittyy siihen että kasvupalvelulaissa sanotaan että palvelutarvearviointi on viranomaistehtävä tässä laissa sanotaan että sen voi tehdä yksityinen palvelutuottaja olisi kiva tietää kumpaa se nyt hallituksen mielestä on onko se viranomaistehtävä vai sellainen asia jonka yksityinen palvelutuottaja voi tehdä itse näen sen niin että palvelutarvearviointi on tietyllä tavalla portinvartijuus myös niihin jos yksityinen tuottaja saa valita mitä palveluita se asiakas tarvitsee ja sen jälkeen se rupeaa tuottamaan niitä palveluita sille asiakkaalle niin miten se maakunta hallitsee kustannukset ja sitten kun tullaan tähän kustannuspuoleen kokonaisuudessansa niin minun iso huoleni on se täällä luotetaan maakuntapäättäjiin niin minäkin luotan mutta ongelma on se että jos meillä on sote palvelut jotka on tiukkaan laeilla säädetty että tätä ja tätä pitää tähän mennessä tarjota ja hyvin löysästi

tässä kokonaisuudessa jos me menemme sinne yksityisten yritysten puolelle ja kun me menemme tulospalkkauksen puolelle mikä sinänsä on positiivinen asia niin riski on se että se ikään kuin kermankuorinta tapahtuu siellä yrityksen sisällä niin kuin esimerkiksi britanniassa tapahtui alkuvaiheessa ja sen jälkeen ruvettiin säätelemään monella monella säännöllä tätä kokonaisuutta jotta se saatiin kuriin

jota pitää painottaa on palvellen

arvoisa herra puhemies esittelemä lakipaketti on mielestäni erittäin hyvä ja kannatettava on selvä asia että työllisyystilanne on nyt saatu kovilla ja järkevillä ja vahvoilla toimenpiteillä paranemaan tässä maassa kuten sanottu niin kaksi vuotta sitten jokaista työtöntä kohti oli nolla pilkku seitsemäntoista vapaata työpaikkaa tällä hetkellä luku on nolla pilkku kolme elikkä tilanne on työtöntä kohti radikaalisti parantunut mutta siitä huolimatta työttömyyden luku on on liian korkealla ja me me tarvitsemme uusia keinoja ja nimenomaan niitä keinoja jotka purevat työttömyyteen ja tätä vartenhan tämä laki on tehty tämä liittyy tietenkin siihen kuuluisaan maakuntauudistukseen ja siihen että kasvupalvelut ja monet muut palvelut saadaan hajautettua lähemmäksi ihmisiä on vaikea ymmärtää tämän keskustelun sävyä että kun palveluita ja päätöksentekoa hajautetaan niin kuin euroopassa kaikkialla muualla on tehty jo mehän tulemme tässä asiassa raakasti jälkijunassa kun tällaista uudistusta nyt tehdään niin olen kuullut monia vastustavia puheenvuoroja että byrokratiaa ei saisikaan purkaa vaan sitä pitäisi lisätä olemmehan me nähneet byrokratian vaikutukset tässä maassa jo aikaisemminkin joten miksi sitä nyt ei purkaa ja päätöksentekoa ja työntekoa ja rahoituksen jakamista tuoda lähemmäksi ihmisiä se että joku yksityinen yrittäjä löytää jollekin työttömälle työpaikan ja käytetään työllistämistä aidosti ja mennään oikeasti yhteistyön mallilla eteenpäin sehän on hyvä asia kuten ministeri lindström omassa puheenvuorossaan totesi tässähän ei yksityistetä mitään vaan tehdä vahvasti yhteistyötä eri toimijoiden kesken tämä on syytä muistaa eikä pidä pelotella sellaisilla asioilla joita ei ole olemassa toivonkin tälle lakiesitykselle nopeaa ja juohevaa käsittelyä niin että saadaan kasvupalvelut maakunnissa toimimaan sillä tavalla että työpaikkoihin aidosti tekemään sitä työtä ja koulutetaan edelleen ihmisiä että saadaan niille tyhjille työpaikoille ihminen tekemään sitä työtä on totta että meillä on vajaatyökykyisiä on henkilöitä jotka pitää toimittaa sitten arvokkaasti eläkkeelle kuten ministeri lindström on omissa puheenvuoroissaan monta kertaa sanonut niiden ihmisten eläkkeelle siirtyminen joille työllistyminen esimerkiksi viiden vuoden työttömyyden jälkeen on ylivoimaisen vaikeaa hoidettakoon muilla lainsäädännöillä lainsäädännöillä tämä paketti jota nyt parhaillaan käsitellään on siitä hyvä että tällä ratkaistaan niitä ongelmia joille ei keskitetysti ole pystytty kunnolla mitään tekemään maailma on paljon muuttunut hyväksymmekö me sen vai lähdemmekö tappelemaan vastaan jokaisen meistä on oma valinta tehtävä mutta minun valintani on se että meidän on elettävä tämän maailman mukana tuotava uusia keinoja työllistymiseen ja saatava töihin kaikki ihmiset jotka vähänkin pystyvät
arvoisa

puhemies kuten todettua myös nämä lakiesitykset kuvastavat tätä maakuntauudistuksen keskeistä peruslähtökohtaa eli alueelle itselleen annetaan enemmän joustoa määritellä näitä oman alueen työnhakijoitten ja yritysten tarpeita eli ei katsota kaikkialla samanlaisella sapluunalla vaan vaan pystytään katsomaan oman maakunnan tarpeitten mukaan minä ymmärrän sillä tavalla että tällä lailla myös määritellään palveluitten minimitaso eli kaikille tietyllä tavalla peruspalvelutaso kuten työnvälitys ja osaamisen kehittämispalvelut mutta maakunnat voivat sitten itse määritellä

tässä tietysti maakunnan päättäjät joutuvat sitten kuten täälläkin on todettu arvioimaan sitä millä tavalla koko maakunnan kaikki toiminnot pystytään hoitamaan tuon yleiskatteellisen rahoituksen osalta luotan maakuntapäättäjiin mutta tietysti tätä rahoituksen suhdetta on syytä arvioida hyvin hyvin tarkoin mutta itse asiassa syy minkä vuoksi tulin tänne on se että olen näitä lakiesityksiä käynyt läpi myös aika suurenkin te toimistojen joukon kanssa ja ja kysellyt millä tavalla he arvioivat nyt näitä näitä sisältölakeja yhteinen johtopäätös kaikilla on se että ja esitykset ovat hyviä ja ne vievät tätä kokonaisuutta oikeaan suuntaan mutta he ovat esittäneet myös tiettyjä viilauksia joita vielä tässä lain valmistelussa tulisi ottaa muutama pointti niistä ensinnäkin te toimistot toteavat että maakunnalla tulisi olla järjestämistehtävään liittyen päävastuu asiakkaan palveluprosessista eli he katsovat että hajautettu vastuu ei käytännössä toimisi kovin hyvin toisena todetaan että esityksen lähtökohtana on pitkälle palveluitten digitaalisuus näin ollen esityksen tavoitteet toteutuvat vain niiden asiakkaitten kohdalla joilla on mahdollisuus ja kyky käyttää digitaalisia palveluita eli ohjaustyössä digitaalisia palveluita täydentää aina vahva henkilökohtainen ohjaustyö kolmantena esityksen lähtökohtana on myös käsitys asiakkaitten omatoimisuudesta ja aktiivisuudesta asiakkaissa on

jotka eivät ole työnhaussaan tai ylipäätään elämässään aktiivisia ja omatoimisia tämä tulisi te toimistojen mielestä myös huomioida neljäntenä aktiivisen työnhaun velvoite on tarpeen asettaa asiakkaalle vasta siinä vaiheessa kun hän on työllistymisen vaiheessa erityisesti tarvitsevat vaativat myös muita toimia ennen varsinaista työllistymisen vaihetta viidentenä johtopäätöksenä tai viilaamisen kohteena todetaan että kasvupalvelukoulutus on nimenä huono se ei kuvaa millään tavalla palvelun sisältöä ja on asiakkaalle vaikeasti hahmotettavissa yhdellä koulutusnimikkeellä ei voi kuvata montaa erityyppistä koulutusta jotka sisältyvät kasvupalvelukoulutuksen nimen alle nimen tulisi olla sellainen että sitä ei tarvitse paljon selitellä ja sen tulee kuvata suoraan sisältöä kuudentena te toimistot toteavat että monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaitten palvelutarpeen määrittelyn määrälliset rajat eli kaksitoista kuukautta työttömyyttä ja niin edelleen tulisi poistaa lakitekstistä laki tällaisenaan ohjaa havaitsemaan monialaisen palvelutarpeen liian myöhään seitsemäntenä palvelujen tasapuolisuus on varmistettava varmistettava jotta voidaan taata asiakkaille yhdenvertaisuus kahdeksantena viranomaisilla on jo sisäänrakennettu tietosuoja ja salassapitovastuu nämä vastuut tulee ulottaa samanlaisina myös palveluntuottajiin ja lain valmistelussa tähän tulee kiinnittää huomiota ja yhdeksäntenä palveluntuottajien viranomaistyön kaltaiset velvoitteet on selkeästi määriteltävä laissa eli tämäntyyppisiä toiveita tuolta te toimistojen suunnalta ja ja tietysti nämä tulevat nousemaan esille myös sitten täällä talon talon käsittelyssä

puhemies vierailin kesän aikana useissa pk yrityksissä ja tapasin eri yhteyksissä kymmeniä pienyrittäjiä lähes kaikkien huolena oli osaavan työvoiman saatavuus moni yrittäjä haluaisi laajentaa yritystään ja palkata lisää henkilöstöä mutta kun ei saa mistään eikä mitenkään työvoimaa ei vaikka maksaisi jonkin verran korkeampaa palkkaa kuin työehtosopimuksiin on kirjattu moni arveli myös että palkkaus ja joustava työaika eivät aina kiinnosta niitä työttömiä jotka ovat ansiosidonnaisella päivärahalla palkan ja ansiosidonnaisen päivärahan välinen ero kun häviää usein työmatkakuluihin eikä kukkaro liho työssä käynnistä huolimatta nyt keskustelussa säädetään työnhakijoiden palveluprosessista sekä maakunnallisina kasvupalveluina järjestettävistä palveluista tavoitteena on parantaa työmarkkinoiden toimivuutta osaavan työvoiman saatavuutta ja tietenkin hakevien mahdollisuutta työllistyä maakunnalla olisi velvollisuus järjestää rekrytointipalveluja ja ammatinvalinta ja uraohjausta sekä kasvupalvelukoulutusta maakunnan olisi välitettävä tietoa osaavan työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista annettava rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä sovitettava yhteen työtilaisuuksia ja työnhakijoita tehtävät hoidettaisiin nykyisissä ely keskuksissa ja te toimistoissa olevalla henkilöstöllä ja noin kuudensadan miljoonan euron siirrolla valtiolta maakunnille maakuntien olisi mahdollista siirtää nykyisin työ ja elinkeinoviranomaisten hoidettavana olevia tehtäviä laajemmin palveluntuottajien hoidettavaksi tehtäviä ei kuitenkaan siirtyisi hoidettavaksi suoraan vaan tehtävien antaminen palveluntuottajalle olisi maakunnan harkinnassa maakunta harkitsisi mitkä palvelut se tuottaisi itse ja mitkä palvelut se hankkisi yksityisiltä palveluntuottajilta arvoisa puhemies kesän aikana kuulin myös että ihmisiä työllistyy yhä useammin niin sanottujen virallisten kanavien ohi suoraan rekrytoinnilla tai kaverin kautta mielestäni työllistyminen on tärkeämpää kuin se tapa jolla haetaan tai tarjotaan työtä työllistyminen on kaiken a ja o käsitykseni mukaan tämän lain avulla lähennetään maakunnan alueella toimivia yrityksiä koulutuksen järjestäjiä työvoimaa ja työnvälitystä harjoittavia tahoja tämä on selkeä parannus nykykäytäntöön verrattuna ja arvoisa puhemies tämän takia minä kannatan tätä lakiesitystä

arvoisa puhemies

työllisyys suomessa on meidän kohtalonkysymyksemme olemme työllisyysasteessa huomattavasti jäljessä muuta pohjolaa se että hallitus onnistuu nyt nostamaan työllisyysasteemme sinne seitsemäänkymmeneenkahteen on hyvä asia mutta vain välitavoite mikäli haluamme lopettaa velkaantumisemme ja hoitaa kunnialla palvelumme palvelumme on meidän seurattava muuta pohjolaa esimerkiksi ruotsin työllisyysaste on jo yli kahdeksankymmentä prosenttia no maakunnilla ja vapautuvilla yrityspalveluilla on näytön paikka kohta tähän saakka työvoimapalveluja ja

työllisyyttä on hoidettu ja arvioitu valtakunnallisella tasolla vaikka kunnat ovat panostaneetkin vuosittain yli miljardin työllisyyden parantamiseen niin keinot eri maakuntien tilanteen korjaamiseen ovat suhteellisen kaavamaisia ja valtakunnallisia meidän maakuntamme ovat työllisyysrakenteeltaan ja työllisyysasteeltaan aivan erilaisia otan esimerkiksi kotimaakuntani kainuun meidän ennen tämän hallituksen alkua oli nippanappa kuusikymmentä prosenttia nyt se on korjaantunut reippaaseen kuuteenkymmeneenkuuteen prosenttiin naisten osalta jopa seitsemäänkymmeneenyhteen prosenttiin mutta miesten osalta vain sinne kuuteenkymmeneenkahteen prosenttiin tämä on erilainen maakunta kuin muut

siitä huolimatta meillä on valtava osaavan työvoiman pula olemme siis jäljessä kaikki muita maakuntia ja tällä on tietysti oma historiansa metsäteollisuuden näköalattomuus silloin yli kymmenen vuotta sitten johti itä ja pohjois suomessa tilanteeseen jossa miesten työllisyys rajusti laski myös yli satavuotiaan opettajankoulutuslaitoksen loppuminen kajaanissa johti omalta osaltaan samantyyppisiin ongelmiin joten se hyvin selittää sitä minkä takia lähtötasomme on matala nämä työllisyysasteen hoidon yhteistyömallit ja rakenteet vaativat maakunnallisia tavoitteita ja sitä kautta kohdennettuja joustavia rakenteita miten tämä hoidetaan niin että valtakunnalliset hyvät käytännöt ja mallit yhdistetään maakunnallisiin ratkaisumalleihin se on hyvä kysymys sen takia tämän lakipaketin käsittely valiokunnassa on tärkeätä siellä tulisi kuunnella asiantuntijoita erilaisista maakunnista ja valtakunnallisesti ja tehdä tähän tarpeellisia korjauksia

arvoisa puhemies

kentällä pitkään ja nähnyt joiltain osin tätä toimikenttää ravistelleet moninaiset murrokset aika ajoin toimintaympäristö on tempoilevan työllisyyspolitiikan johdosta ollut lähes kaoottinen tämä on turhauttanut niin työnhakijat kuin kentällä toimineet työntekijätkin palvelujen tarjoaminen ja niiden pitkäjänteinen kehittäminen on jatkuvien muutosten myötä ja niiden keskellä eläen ollut likipitäen mahdotonta tätä taustaa vasten ajatellen ei ole mikään ihme että toimintaa on ollut helppo haukkua tehottomaksi on kuitenkin pakko katsoa peiliin koska se on osin myös itse aiheutettua yksi asia ei kuitenkaan muuttunut ja se on pidempään työttömänä olleiden ihmisten tarve tukeen ja ohjaukseen joskus se tarkoittaa ihan kädestä pitäen annettavaa apua tätä ei tehdä pikaisesti viidentoista minuutin tai puolen tunnin vastaanottoaikana vaan kyse on nimenomaan pitkäjänteisestä intensiivisestä ja ennen kaikkea henkilökohtaisesti annetusta ohjauksesta kuten on todettu sähköiset palvelut eivät missään tapauksessa vastaa näihin tarpeisiin en halua moittia te toimistossa tehtyä työtä mutta tosiasia on että vuosien saatossa toteutetut leikkaukset toimintamenoissa ovat johtaneet tilanteeseen jossa palvelua ei kyetä tarjoamaan tarvetta vastaavalla tavalla en väitä etteivätkö yritykset voisi näitä palveluja tarjota mutta yksi asia on kuitenkin selvä kuntouttavaa työtoimintaa useinkaan voi tai halua tehdä ja sen vaatiminen on itse asiassa kohtuutonta tämä on monin paikoin ollut vahva viesti nimenomaan yrityskentältä he voivat ja usein haluavatkin kantaa yhteiskuntavastuuta mutta hyväntekeväisyyteen eivät markkinaehtoiset toimijat voi ryhtyä kuntouttavalla työtoiminnalla ei kukaan voi reaalisesti arvioiden tai rehellisesti sanoen väittää tehtävän kannattavaa bisnestä vastuu tästä kuuluu julkiselle sektorille ja ja voimme vain kysyä kuinka resurssit tähän riittävät jatkossa jos järjestökentän vahva tuki ei ole julkisen sektorin tukena on vaikea olla tekemättä johtopäätöstä että ja kolmannen sektorin aseman merkitystä tai yleensä pitkäaikaistyöttömyyden hoidon merkitystä niin inhimillisen hyvinvoinnin kuin kuntien ja maakuntien taloudenhoidon näkökulmasta ei kasvupalveluissa ole ymmärretty huomio keskittyy liikaa helposti työllistyviin ja helposti työllistettäviin vielä toinen asia olen erittäin huolissani siitä että maakuntauudistuksen myötä vastuu ja myös oikeus työllisyyden hoitoon viedään kunnilta ne eivät varmasti tule näitä palveluja yhtiöittämään ja vielä vähemmän näin tulevat tekemään järjestötoimijat ymmärrän että pienemmille kunnille tämä uudistus voi olla helpotus mutta mitä tulee kaupunkeihin ja näin ei varmasti ole monella kaupungilla kuten myös kaupunkiseudulla myös jyväskylässä kasvupalvelut yritysneuvonta työllisyyden hoito ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on integroitu erinomaisesti konsernihallinnon alla elinkeinoyksikköön kun maakuntauudistuksen yhteydessä vastuu elinvoimasta jää kunnille on työllisyyspalvelujen siirto kaupungeilta maakunnalle vahvasti kyseenalaistettava aktiivinen työllisyyden hoito on keskeinen osa kunnissa toteutettavaa elinkeinopolitiikkaa esitänkin kysymyksen kuinka näistä edellytyksistä täyttää nämä velvoitteet huolehditaan uudistuksen jälkeen määritelmä maakunnan ja kuntien rajapinnoilla tehtävästä yhteistyöstä on ylimalkainen

arvoisa puhemies on helppo allekirjoittaa monta asiaa ministeri lindströmin puheessa pirkanmaan työllisyyskokeilua haluan kuitenkin täsmentää kun sanoitte että sen kivijalka on yhteistyössä pidän itse sitä puolena tästä kivijalasta ja se toinen puoli mikä ei tullut sanottua on se että pirkanmaan kunnat ovat sijoittaneet tähän työllisyyskokeiluun kymmeniä miljoonia euroja omaa rahaansa yleisen avun lisäksi ja siitä päästään tämän lakipaketin ongelmiin te totesitte itsekin että jatkossa työllisyyspalveluihin on varattu saman verran rahaa kuin nyt on käytössä ei pirkanmaallakaan näillä käytössä olevilla rahoilla olisi saatu niitä tuloksia mitä siellä nyt tässä kokeilussa on saatu ja se häiritsee tämän lakipaketin eteenpäinviemistä hallituksella on ollut kokonaisuudessaan ihan hyvä tavoite tällä kaudella lisätä henkilökohtaisia palveluita koska niin kuin tässäkin lakipaketissa ja sen perusteluissa sanotaan työllistymispalveluissa henkilökohtainen asiointi asiakkaan kanssa on sitä vaikuttavinta toimintaa me me olimme tukemassa kolmen kuukauden välein tapahtuvia väliaikaishaastatteluja ongelma oli jo silloin se että niihin ei annettu riittäviä resursseja ja se on johtanut siihen tilanteeseen että itse asiassa jo jo viime vuonna näitä henkilökohtaisia tapaamisia te toimistoissa oli vähemmän kuin edellisenä vuonna vaikka viime vuonna työttö mien määrä ei vielä ollut isossa laskussa ja vaikka näiden kolmekuukautishaastatteluiden piti moninkertaistaa ne haastattelut se sama ongelma jatkuu kun nämä palvelut viedään yksityisiin ostopalveluihin ilman lisärahoitusta ja se meitä huolettaa

arvoisa herra puhemies

maakuntahallinnon tehtävät ovat jo käsittelyssä hallintovaliokunnassa ja niin kuin tässä joku totesi asiantuntijat ovat kaikki lausuneet niin että lakia ei voida käsitellä ennen kuin tulevat nämä sisältölait ja rahoituslait ei siinä että se laki olisi muutenkaan hirvittävästi edennyt sieltä koska se on perustuslakivaliokunnan ynnä muitten osalta vielä kesken mutta mutta tämä on siis kokonaisuus mikä pitää ottaa huomioon ja että se rahoitus tähän myöskin sitten tulee jos ja kun tätä halutaan viedä eteenpäin muutamia lisäkysymysmerkkejä tähän tietosuojaan muun muassa kun meillä on tämä tietosuojalaki yhä edelleen kesken joka sekin on hallintovaliokunnassa koska se odottaa perustuslakivaliokunnan käsittelyä vielä ja kun ymmärtääkseni tietosuojaan on tulossa tiukennuksia monin kohdin ja on puhuttu muun muassa soten tietosuojasta mutta myös myös tässä tapauksessa työllistymispalveluihin liittyvästä tietosuojasta kysymykseni on näkevätkö hallitus ja ministeri niin että tässä kohden tämän lain yhteydessä pystytään löysentämään tätä tietosuojakysymystä nykyisten lakien mukaan ja tulevan tietosuojalain mukaan niin että yksityiset yritykset saisivat nämä kaikki tiedot käyttöön täällä eräs edustaja kysyi miksi kunnat eivät anna niitä tietoja siksi että kunnat eivät saa niitä tietoja kunnat olisivat voineet monissa tapauksissa tehdä toimenpiteitä huomattavasti aikaisemmin jos olisivat saaneet sieltä kelan kautta tietoja niistä ihmisistä jotka tippuvat siihen pitkäaikaistyöttömyyteen nyt tässä pirkanmaan kokeilussa näin on tehty mutta nyt tästä eteenpäin sitä ei siis enää toteuteta koska näitä tietoja ei tarvita sinne kunnille koska kunnilla ei ole tulevaisuudessa minkäännäköistä mahdollisuutta hoitaa mitään näistä tehtävistä elikkä tämä tietosuoja on toinen kysymys kuntapuolella kuntaliiton viimeviikkoisessa kannanotossa otettiin varsin tiukkaa kantaa siihen että näitten kokeilujen tulisi jatkua siitä syystä että kokemukset ovat niin hyviä siitä syystä että esimerkiksi ympäri pohjoismaita meidän verrokkimaita verrokkimaita näitä tehdään ja toteutetaan hyvällä tavoitteellisella työllä ja tuloksilla koko ajan ainoastaan suomessa on otettu ideologinen vaihtoehto että kunnilta viedään tehtävät pois ja palvelut ihmisiltä kauemmaksi hämmästelen tätä siitäkin syystä että kuntien työllisyydenhoitoon satsaama summa on tällä hetkellä noin kahdeksansataa miljoonaa yksi miljardi

ja tämä on sitten hallituksen mukaan mahdollista niin sanotusti heittää muihin tehtäviin pois työllisyyden hoitamisesta sitten tähän työpajakysymykseen olen olen kiertänyt tässä kesän aikana joitakin työpajoja ja siellä erityisesti nuorten työpajojen puolella hämmennys on suuri työpajayhdistys oli tehnyt selvityksen että kaikista niistä sadoista työpajoista jotka tällä hetkellä toimivat tulevaisuudessa niin sanotusti samalla viivalla markkinaehtoisesti pärjäisi ehkä viisi jos ne kaikki joudutaan yhtiöittämään sitten toinen kysymys esimerkiksi nuorten osalta on se mitä tapahtuu niille nuorille jotka tällä hetkellä voivat esimerkiksi toisen asteen koulutuksen sisällä käydä työpajalla niin että osa niistä opinnoista voidaan hyväksilukea välittömästi ja voidaan siirtyä joustavasti sen koulun sisällä työpajalle ja koulun puolelle ja takaisin tarvittaessa jos koulu ei suju miten nämä tulevaisuudessa toimivat jos toinen on siellä markkinoilla pelkästään yhtiömuotoisena ja se rahoitus sitten siihen liittyen jos kaikki työvoimapalvelurahoitus on yhdessä potissa siellä maakunnassa niin kuinka paljon sieltä ministeri näkee suunnattavan sinne toisen asteen koulutuksen sisälle siihen yhteistyöhön sen bisneksen kanssa tässä muutamia lisäkysymyksiä tuohon äskeiseen pakettiin

arvoisa puhemies täällä salissa on tänään esitetty paljon perusteltua huolta työllisyyspalveluiden rahoituksesta haluaisinkin esittää ministerille kysymyksen eikö lainsäädännöllä voitaisi määritellä maakunnille minimitasoa kuinka paljon rahoitusta työllisyyspalveluihin on käytettävä eli niin sanotusti korvamerkitä rahoitusta työllisyyspalveluihin tämä tässä suuressa muutostilanteessa ja sote palveluiden ja kustannuspaineiden tilanteessa jotta voitaisiin varmistaa että työllisyyspalveluiden rahoitus säilyisi edes osapuilleen nykyisellä tasolla kun aitona huolena on se että rahaa ohjautuu työllisyyspalveluihin nykyistä vähemmän niin valtion rahaa kuin kuntien rahaakin kuitenkin erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kannalta tarvitaan resursseja ja palveluita ja siinä olennaista on henkilökohtainen palvelu ja ohjaus kasvokkain kohtaaminen se vaatii resursseja sitä ei ratkaista vain järjestelmää muuttamalla joten tämä rahoitustaso on olennainen kysymys jotta on työntekijöitä ohjaamassa työttömiä antamassa heille tukea neuvontaa ja ohjausta tämän rahoituskysymyksen lisäksi haluan kysyä ministeriltä uudelleen jo aiemmin esittämäni kysymyksen miten arvioitte tämä laki ja tämä uusi rakenne lisäämään palkattoman työn määrää suomessa kun yrityksille jotka hoitavat näitä työllisyyspalveluita jatkossa tulee mahdollisuus ohjata henkilö asiakas palkattomaan työkokeiluun toiseen yritykseen

terveiden työmarkkinoiden kannalta jos palkaton työ merkittävästi lähtee kasvamaan mitä en soisi

arvoisa puhemies olennainen kysymys työttömien kannalta todella on se saavatko he laadukasta henkilökohtaista ohjausta matalalla kynnyksellä yhdeltä luukulta ja tässä nimenomaan on ehkä se salaisuus minkä takia nämä työllisyyskokeilut huoli on se että jatkossa tämä ei toteudu jos resurssit ovat pienet ja jos kuntien ja maakuntien rajapinta työllisyyspalveluiden hoitamisessa on epäselvä soisin todellakin että työllisyyskokeiluiden alasajon sijaan harkittaisiin niiden valtakunnallistamista ei voi mielestäni olla niin että ainoa syy onnistuneiden kokeilujen alasajoon on se että ne eivät sovi tähän poliittisesti valittuun maakuntamalliin ja siihen logiikkaan jota ei ole vielä edes käynnistetty eikä lakeja siitä säädetty

se kohdistuu nimenomaan tähän kasvupalvelupuoleen ja siihen että kaupungeilla ei ole riittävää roolia erittäin tärkeiden elinvoima ja työllisyyspalveluiden hoidossa kaupungeilla olisi valmiutta kykyä ottaa kokonaisvastuu työllisyyden hoidosta ja nyt kun katsotaan kehitystä niin työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys keskittyvät aika paljon suurille kaupunkiseuduille joten siellä pitäisi myös olla sitten työkalut ja mahdollisuudet tehdä toimenpiteitä ja kantaa vastuuta työllisyyden hoidosta varsinkin kun siellä on siihen halua ja kantokykyä
arvoisa herra puhemies kuten edellä lyhyessä vastauspuheenvuorossani totesin suomessa on aika lailla mahdoton tilanne meillä on hyvin paljon työttömiä ja samaan aikaan meillä on kuitenkin hyvin paljon avoimia työpaikkoja joihin ei onnistuta rekrytoimaan osaavaa työvoimaa tämä on sellainen dilemma jonka syistä olisi hyvä saada tarkempaa ja tutkittua tietoa jos oikein ymmärsin ministeri kertoi että on meneillään selvitys joka on käytettävissä ehkä noin kuukauden päästä ja jossa tätä problematiikkaa on pyritty analysoimaan jos ja kun näin on on erittäin hyvä että tätä on pyritty selvittämään jotta me tiedämme meidän keiden kohdalla on kyse siitä että koulutus ei ole riittävää ja tai sopivaa keiden kohdalla on kyse siitä että työkyky on tosiasiassa vähentynyt liian paljon keiden kohdalla on kyse kannustinloukuista tai niin sanotuista byrokratialoukuista ja niin edelleen tällainen tieto on todella tärkeätä se on tärkeätä sekä sanoisinko makrotasolla jotta pystytään virittämään politiikkatoimet oikein myös ja ennen kaikkea mikrotasolla jotta oikeat ihmiset ovat oikeanlaisten tuki ja auttamisjärjestelmien piirissä niinpä olisin ministeriltä vielä kysynyt kun en tunne tätä tekeillä olevaa selvitystyötä onko siinä todellakin pyritty joillakin haastattelututkimuksilla tai muilla riittävän otannan perusteella arvioimaan tätä meidän työttömien joukkoa joka ei tietystikään ole homogeeninen joukko vaan jossa on monenlaisia erilaisia perusteita sille miksi tähän tilanteeseen on jouduttu itse ainakin koen että sekä kuten sanoin politiikan päätöksenteon kannalta että näiden ihmisten auttamisen kannalta tätä tietoa kipeästi

vielä puheenvuoro edustaja mäkipäällä ja sen jälkeen ministerillä arvoisa
puhemies olen tässä ollut kuunteluoppilaana en ole perehtynyt näihin lakiesityksiin mutta kuuntelin tässä pirkanmaan osalta että tämä kuntavetoinen on tuottanut hyviä tuloksia näin varmaan onkin itse asun pirkanmaalla jossa on kaksikymmentäkaksi kuntaa kuntakokeilussahan oli kymmenen kymmenen kuntaa pirkanmaalla on pieniä ja suuria yrityksiä ja on todettava että pirkanmaan työllisyysluvut kauttaaltaan kaunistuivat miksi siellä on vientiteollisuutta ollut paljon sitten puhutaan usein että että kun talous on mennyt nousuun niin tämä on vaikuttanut siihen että pienissä kunnissa on ollut työvoimasta pulaa on rakennettu uusia yrityksiä on tietysti potkittu poiskin mutta on tämmöinen myönteinen tilanne mihin ilman kuntakokeiluakin pirkanmaalla on menty teollisuudessa ja sitten siellä on myös palvelu ja terveysalalla ollut kasvua ja kuljetusalalla joten ei yksistään varmaan tämä kuntakokeilu ole sitä edesauttanut sitten haluaisin kysyä myös kun kun jatkuvasti puhutaan niistä sanotaan nyt ongelmallisista työttömistä onko sieltä työvoimahallinnosta jo putsattu näin sanotaan kansanomaisesti ne työttömät jotka eivät koskaan työllisty he joutaisivat aivan muulle sosiaaliluukulle tämä on ihan turhaa pyöritystä

sitten vielä kysyisin mitenkä pienet kunnat sitten pystyisivät toimimaan tässä kun sanottiin että ne voisivat tässä allianssimallissa olla mukana ei nyt heitetä kirvestä sentään sitten tuonne ministerin niskaan täysin

arvoisa selvityksestä koska tästä nyt jonkun verran kyseltiin mitä tämä tarkoittaa meillä ei ole ainakin näin minulle on kerrottu koskaan menty niin syvälle sinne työttömyyden kovaan ytimeen me aina puhumme siitä siis tämä ei ole edellisen hallituksen vaan vaan monen monen hallituksen aikana muodostunut ongelma otan esimerkin lahdesta lahti on suuri kaupunki siellä tämä työttömyyden kova ydin on noin luokkaa viisitoista viiva kuusitoista pinnaa elikkä on valtavan iso joukko ihmisiä jotka ovat väärissä toimenpiteissä kuten tuossa äskeisessä puheenvuorossani sanoin jotta me tietäisimme mistä me puhumme niin tätä täytyy selvittää sen takia selvityshenkilöt raija kerätär joka on sosiaalipuolen professori ja tuija työllisyyspolitiikan asiantuntija yhdessä kartoittavat haastatteluin erilaisia toimijoita mistä me oikein puhumme mitä toimenpiteitä näille ihmisille pitäisi tehdä he luovuttavat tämän selvityksensä pirkko mattilalle ja minulle lokakuun viimeinen päivä aikataulu on tämmöinen sen takia että tämäkin hallitus ehtisi käynnistää joitain toimenpiteitä mutta toivon että ne toimenpiteet siirtyvät iso osa niistä seuraavalle hallitukselle sen takia katson tässä nyt opposition suuntaan jos te istutte seuraavassa hallituksessa tämä on kysymys joka ei ole mikään hallitus oppositio juttu minun mielestäni vaan tämä pitää ratkaista kansallisesti ja monin eri toimenpitein tähän ei nyt riitä jonkun sinällään hyvän lexin säätäminen tai joku tämmöinen vaan tämä on paljon isompi kysymys meillä on tässä maassa osatyökykyisiä jotka valitettavasti eivät pääse työmarkkinoille siellä on paljon ihmisiä jotka haluaisivat töihin mutta he ovat esimerkiksi sen ensimmäisen lääkärin tekemän diagnoosin vankina he eivät pääse eläkkeelle eivätkä he pääse töihin he eivät pääse mihinkään tämä täytyy selvittää idea on se että mahdollisimman monelle räätälöitäisiin reitti takaisin työelämään niillä kyvyillä ja voimilla mitä heillä on jäljellä se on tässä se pointti mutta samalla on tunnustettava se että tässä joukossa on ihmisiä jotka eivät ikinä tule työllistymään avoimille työmarkkinoille heille pitää löytää inhimillinen ratkaisu tämä tarkoittaa monia eri toimenpiteitä ja jos me tämän pystymme ratkaisemaan te viranomaisten palaute minulle tästä asiasta on se että jos te tuon teette niin se vapauttaa valtavasti resursseja te hallinnosta tekemään töitä niille ihmisille joilta voidaan edellyttääkin jo toimia eli tämä on oikeastaan se kuva ja on hyvä että riihessä tehtiin tämä ratkaisu siitä olen tosi iloinen koska tämä on todellakin todellakin iso iso asia mutta sitten mennään näihin näihin kysymyksiin

edustaja järviselle näistä määräaikaishaastatteluista niihin on lisätty resursseja ja toukokuun lopulla nämä haastattelut on toteutettu noin seitsemänkymmentä prosenttisesti niin että olemme hyvällä suunnalla vielä tehdään töitä kunnat ovat panostaneet merkittävästi työllisyyden hoitoon ja me todellakin toivomme että tämä panostus jatkuu myös tulevaisuudessa minun on jotenkin hirveän vaikea ymmärtää minä ymmärrän tämän tämän keskustelun ja tämän palautteen mikä tässäkin on tullut ettei kunnilla jatkossa olisi muka jotain insentiiviä hoitaa elinvoimatehtävien kautta työllisyyttä sen luulisi kiinnostavan kaikkia kuntia jatkossakin vaikka nämä kuntakokeilut nykyisellään eivät jatku ne eivät valu millään lailla hukkaan sieltä voidaan ottaa ne hyvät käytänteet ja toimet ja viedä ne ja suurin osa alueista on tähän lähtenyt mukaan kuntien rooli ei muutu millään lailla paitsi niitten alueitten kohdalla joilla on ollut tämä kuntakokeilu heillä oli väliaikaisesti näitä tiettyjä vapauksia jotka nyt sitten poistuvat koska ne eivät ole tulevan lainsäädännön mukaisia tämä keskustelu on jatkuvasti keskustelua siitä mikä on järjestämisvastuukysymys tässä se päällimmäinen asia mutta me olemme jatkuvasti käyneet vuoropuhelua alueitten kanssa ja toivoneet että tämän allianssin kautta tämä suma tästä aukeaisi tällä tai millään muulla uudistuksella ei muuteta siis kuntien roolia tämä palvelutarvearviointi kun puhutaan asiakasryhmien tasolla tapahtuvasta palvelujen tarpeen arvioinnista on maakuntien viranomaistehtävä maakunta arvioi millaisia asiakasryhmiä sen alueella on mitä palveluja alueen työmarkkinatilanne ja yritysten työvoiman tarve huomioon ottaen tarvitaan ja miten niihin kohdennetaan rahaa sen sijaan yksittäisen asiakkaan palvelutarpeen arviointi voi olla myös palveluntuottajan tehtävä tämä on huomattu tarkoituksenmukaiseksi myös näissä pirkanmaan ja tätä nyt sitten viedään tänne lainsäädäntöön eteenpäin pahoittelen että ihan kaikkeen en ehdi vastaamaan mutta näistä järjestöjen palkkatuista me teimme siis päätöksen siitä että tämä kolmentuhannen katto josta on tullut kiukkuista palautetta nyt nostettiin väliaikaisesti ensi vuodeksi neljääntuhanteen mutta tavoite on se meillä laaditaan lainsäädäntöä sen puolesta että jatkossa tehtäisiin tämä järjestöjen sataprosenttinen palkkatuki kriteerien kautta sen kautta mitä me toivomme siltä me emme ehdi tämä hallitus ei ehdi sitä tekemään mutta se työ on käynnissä mutta väliaikaisesti on neljäntuhannen katto

arvoisa puhemies nyt mennään toiseen kokonaisuuteen lakiin kotoutumisen edistämisestä tällä ei ole tarkoitus muuttaa voimassa olevan kotoutumislain rakennetta soveltamisalaa eikä laissa määriteltyjä kotoutumista edistäviä alkuvaiheen palveluja niihin tämä ei puutu jatkossa maakunta olisi merkittävä kotoutumista edistävä toimija kun kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään maakunnan järjestämisvastuulla olevina sote palveluina kasvupalveluina ja muina kotoutumista edistävinä palveluina maakunnalla on yleis ja yhteissovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä suunnittelusta ja seurannasta maakunnassa näitä kotoutumista edistäviä palveluja järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali ja terveyspalveluita kunnallisia peruspalveluita kansallista koulutusjärjestelmää ja sitten muina kotoutumista edistävinä palveluina ja maakunnalla olisi velvoite yhteensovittaa alueensa kuntien kanssa kuntien tehtäväkentässä tapahtuu sote ja maakuntauudistuksen johdosta merkittäviä muutoksia jotka otetaan tässä esityksessä huomioon kunta säilyy jatkossakin keskeisenä kotouttamisen toimijana eikä nyt annetulla esityksellä muuteta kunnan yleisvelvoitetta vastata kunnan maahanmuuttaja asukkaiden kotoutumista edistävien palveluitten suunnittelusta ja kehittämisestä siellä kuntatasolla

tässä esityksessä ennallaan voimassa olevassa kotouttamislaissa säädetyt kotoutumista edistävät palvelut kuten alkukartoitus kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus pysyvät esityksessä sisällöllisesti samankaltaisina kuin nykyisinkin lain soveltamisalan henkilöpiiriin ei myöskään ehdoteta muutoksia eli lakia sovelletaan henkilöön jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa suomessa tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti laki ei koskisi jatkossakaan turvapaikanhakijoita joille ei ole myönnetty vielä oleskelulupaa maakunta voisi antaa palveluntuottajan hoidettavaksi myös maahanmuuttajan palveluprosessiin liittyviä toimia jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi palveluntuottaja voisi hoitaa asiakkaan alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisen seurannan sekä ohjaamisen palveluihin palveluntuottaja huolehtisi niistä laissa ja sen nojalla säädetyistä tehtävistä jotka määräytyisivät maakunnan kanssa tehdyn sopimuksen tai maakunnan palveluntuottajan hyväksymistä koskevan päätöksen ja palvelun tuottamista koskevien ehtojen perusteella kuntaan ohjaamisesta muutama sana kuntaan ohjaamisen osalta esityksellä vahvistetaan kuntaan ohjaamisen yhteyttä aluekehittämiseen ja maakunnan strategiseen kotoutumisen suunnitteluun maakunta vastaisi jatkossa kuntaan ohjaamisen suunnittelusta ja kehittämisestä maakunnassa suunnittelu perustuisi osana aluekehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain mukaisessa valtakunnallisessa aluekehittämispäätöksessä laadittuihin tavoitteisiin ja painopisteisiin jotka valtioneuvosto voisi tarvittaessa määrittää tarkemmin kuntaan muuton sujuvuuden ja valtakunnallisen jakautumisen varmistamiseksi työ ja elinkeinoministeriö valmistelisi kuntaan ohjaamisen valtakunnallisen suunnittelun tarvittaessa yhteistyössä kuntaan ohjaamisen kannalta keskeisten ministeriöiden ja maakuntien kanssa kuntia kuullaan sitten myös tarvittavassa laajuudessa pakolaisten kuntaan ohjaamisesta vastaisi esityksen mukaan maakunta laissa säädetään myös toimintamallista jossa myös vastaanottokeskus voisi ohjata oleskeluluvan saavan turvapaikanhakijan vastaanottokeskuksesta kuntaan kiintiöpakolaisten osalta maakunta vastaa kuntaan ohjaamisesta yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa oleskeluluvan saanut henkilö voisi siirtyä kuntaan myös itsenäisesti maakunnan tai vastaanottokeskuksen ohjaamista jolloin hän järjestää asuntonsa ja kuntaan muuttonsa itse esityksen mukaan valtio maksaisi jatkossakin laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä kunnille alkukartoituksen järjestämisestä maksettava laskennallinen korvaus sekä tulkitsemisesta tulkkauspalveluista aiheutuvien kustannusten korvaus sisällytetään tähän laskennalliseen korvaukseen valtion kunnille

maksamien erityiskustannusten korvaamisesta kuitenkin pääosin luovuttaisiin ja ne siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen myös osa tulkitsemisesta aiheutuvista kustannuksista siirrettäisiin

sekä kunnissa että

ajattelin keskittyä tässä omassa

tässä vuodesta toiseen ihmetellyt miten suomalaiset päättäjät eivät tunnu ymmärtävän sitä tosiasiaa etteivät nämä nykyisenkaltaiset kotouttamistoimenpiteet toimi nykymuotoinen kotouttamistoimenpiteet toimi nykymuotoinen kotouttaminen jossa tulijalla ei ole lähes minkäänlaista vastuuta omasta kotoutumisestaan ja jossa toisaalta meitä suomalaisia painostetaan mukautumaan uusien tulijoiden tapoihin ja kulttuureihin on lähtökohtaisesti täysin väärä tapa toimia me kaikki tiedämme sen että maahanmuuttajien epäonnistunut kotoutuminen aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia ongelmia jotka ovat länsi euroopassa arkipäivää autoja palaa kouluissa opetuksen laatu ja lasten oppimistulokset heikkenevät lähiöt muuttuvat asuinkelvottomiksi tavalliset ihmiset eritoten naiset ja lapset eivät uskalla liikkua iltaisin ulkona tiettyjen maahanmuuttajaryhmien työttömyys on moninkertaista kantaväestöön verrattuna minkä seurauksena taloudellinen huoltosuhde heikkenee ja niin edelleen tämä on se reaalitodellisuus mitä humanitaarisesta maahanmuutosta seuraa arvoisa puhemies ehkäpä suurin huolenaiheeni nyt tehtävässä lakiuudistuksessa liittyy siihen ettei kotouttamistoimenpiteiden poikkihallinnollisuutta saada toteutettua vaan samankaltaisia toimintoja tapahtuu useilla eri tasoilla kun kotouttamisesta kotouttamisesta sisällytetään vastuu sekä maakunnille että kunnille kustannukset tulevat kasvamaan entisestään eikä valtion ohjaama tuki järjestäjille tule riittämään tällöin esimerkiksi kuntien on ohjattava lisää muita varojaan kotouttamiseen on tärkeää ymmärtää että humanitaariseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen käytetty raha on pois kaikista muista julkisen sektorin tehtävistä ja julkisista palveluista arvoisa puhemies yleisesti ottaen en voi käsittää miten suomessa päättäjillä on niin naiivi suhtautuminen humanitaarisin perustein maahan tulleiden henkilöiden kotoutumisen onnistumiseen miten meillä suomessa edelleen päättäjät uskovat siihen että voisimme suomessa onnistua siinä missä poikkeuksetta kaikki muut länsi euroopan maat ovat tähän asti epäonnistuneet väitän että vaikka vastuuta kotouttamisesta siirrettäisiin minne tasolle tahansa maakuntiin kuntiin niin kotouttamisessa ei tulla onnistumaan rehellisyyden nimissä on uskallettava todeta ääneen myös se tosiasia että kotouttamistoimenpiteitä tarvitaan pääasiassa vain niille ryhmille jotka tulevat afrikasta ja lähi idästä pakolaisina tai turvapaikanhakijoina olivatpa he sitten olleet maassa kymmenen tai kaksikymmentä vuotta heidän osuutensa työllisyystilastoissa ja tuottavan työn tekijöinä on tutkitusti edelleen alhainen mikä kertoo mistäpä muusta kuin siitä epäonnistuneesta kotoutumisesta arvoisa puhemies en usko uuden lain tuovan tilanteeseen muutosta kotouttamistoimenpiteissä tulisi ottaa aivan uusi suunta päävastuu kotoutumisesta tulee olla maahanmuuttajalla itsellään lisäksi suomen ei tule ottaa jatkossa vastaan humanitaarista maahanmuuttoa koska erilaisten tilastojen valossa tällainen maahanmuutto ei palvele suomalaisen yhteiskunnan etuja ja miksi otamme jatkuvasti vastaan uusia vaikeasti kotoutettavia maahantulijoita kun entisiäkään tulijoita ei ole saatu vielä kotoutumaan nykyisin harjoitettava humanitaarinen maahanmuutto ja niin kutsuttu kotouttaminen joka siis käytännössä tarkoittaa sitä että maahantulijoiden annetaan elää suomessa aivan kuin he eivät olisi koskaan omaa kotimaataan jättäneetkään integraation sijaan segregaatioon eli maahanmuuttajien eristäytymiseen valtavirtayhteiskunnan ulkopuolelle katsokaa ranskaa katsokaa saksaa katsokaa ruotsia ja niitä palavia lähiöitä siinä näette suomen tulevaisuuden jos politiikan linjaa ei saada muutettua

puhemies tämä on tärkeä laki ja tähän asiaan pitää suhtautua vakavasti niin kuin tässä hallituksen esityksessä sanotaan segregaatio on pääsääntöisesti euroopan maissa lisääntynyt ja se on todellakin huolestuttava kehitys ja sen takia tämä hallituksen esitys on paikallaan nostan muutamia asioita ensinnäkin budjettiriihessä tähän lähiöpoliisitoimintaan ehkäisevään työhön annettiin määrärahoja siihen suunnataan rahoja esimerkiksi varissuolla missä on kaikkein tihein maahanmuuttajataustainen väestönosa on saatu hyviä tuloksia kannattaa katsoa mitä siellä on saatu aikaan ennaltaehkäisevää toimintaa lähelle menevää toimintaa ja sellaista kohdataan ihan kasvotusten kulttuurin ja liikunnan merkitystä kannattaa aina korostaa ne ovat sellaisia tekijöitä joissa eri väestöryhmät saadaan luontevalla tavalla toimimaan yhdessä ja se poistaa niitä kynnyksiä ja paineita mitä ehkä sitten helposti muuten voisi syntyä jos otetaan lapset ja nuoret niin mikä on sen parempi keino ja paikka oppia esimerkiksi suomalaista kulttuuria ja suomea tai ruotsia kielenä kuin urheilutoiminta tai kulttuuritoiminta lukuisia esimerkkejä on siitä kuinka moni on kotoutunut mitä nopeimmin esimerkiksi jalkapallon parissa yhtenä esimerkkinä mainitsen tämän erityistä huolta kannan maahanmuuttajissa

nimenomaan naisista jotka jäävät tai joutuvat jäämään ehkä valintansa tai ehkä painostuksen takia kotioloihin heillä kynnys oppia kieltä on kaikkein mitä tässäkin on on lueteltu missä pääsee mukaan on se sitten vapaata sivistystyötä tai näin kannattaa kyllä viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies olennainen muutos tosiaan tässä lakiesityksessä on siinä että maakunta vastaa jatkossa maahanmuuttajien kotouttavista palveluista maakunnalle siirtyy vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen suunnittelusta kehittämisestä ja seurannasta maakunta yhteensovittaa kotouttamisen suunnittelun yhteen alueensa kuntien kanssa esityksen tavoitteethan ovat yleisesti kannatettavia koulutus ja työllistymispolkujen nopeuttaminen eri kunnissa kansainvälistä suojelua saavien pääsy nopeammin tarvittavien palvelujen piiriin perheiden lasten ja nuorten monialaisen yhteistyön saaminen nykyistä tehokkaammaksi maahanmuuttajien osaamisen parempi hyödyntäminen esimerkiksi elinkeinopolitiikassa ja kotouttamispalvelujen vaikuttavuuden ja toimivuuden parantaminen tietenkin myös kuten ministeri totesi kotoutumislaissa säädetyt kotouttamista edistävät palvelut kuten alkukartoitus kotouttamissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus pysyvät sisällöllisesti samankaltaisina kuin nykyisinkin kunta säilyy jatkossakin keskeisenä kotouttamisen toimijana eikä nyt annetulla esityksellä muuteta kunnan yleisvelvoitetta vastata kunnan maahanmuuttaja asukkaiden kotoutumista edistävien palvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä paikallisella tasolla kasvupalvelu uudistuksen yhtenä tavoitteena kuten myös edellisestä keskustelusta huomasimme on tietenkin siirtää myös nykyisiä viranomaistehtäviä jossain määrin tuotettavaksi yksityisillä markkinoilla kotoutumispalvelujen tuottaminen markkinoilla tai esimerkiksi nykyistäkin laajemmin edelleen kolmannen sektorin kanssa kolmas sektori tuottaa jo nykyään paljon kotouttamispalveluita voi kehittää toivottavasti myös uusia tapoja tuottaa kotoutumispalveluita ja edistää ylipäätään ihmisten kotoutumista tällöin palvelujen ja hankintojen vaikuttavuuden ja laadun seurannan merkitys kuitenkin korostuu suomessa on menneinä vuosina ollut tilanteita että kotouttavat palvelut ovat olleet hyvinkin erilaatuisia ja niitä on tarjottu hyvinkin kirjavasti eri paikoissa ja olisi varmaan kaikkien etu että palvelujen korkea laatu turvataan koska kotoutumislaki antaa kuten nykyisin toiminnalle lähtökohtaisesti pelkät puitteet määrittelevät maakunnat siis jatkossa hyvin pitkälti ne periaatteet miten kotouttamista edistäviä palveluita alueella tuotetaan ja tässä kohtaa korostan seurannan merkitystä tällöin palveluita ja erilaisia toimintamalleja voi syntyä esimerkiksi maakunnan paikallisten ominaispiirteiden tai elinkeinorakenteen perusteella ja koska kunnat päättävät myös itse miten kunnan palveluissa huomioidaan kotoutumisen edistäminen ja miten kunnat järjestävät palveluja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville maahanmuuttajille siihen kiinnittää huomiota kotouttamisen poikkihallinnollisuuden vuoksi esitysten yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin liittyy kuitenkin myös haasteita ja selviä selviä riskejä kotouttamispolitiikan ja lainsäädännön vaikuttavuus on tällä hetkellä riippuvainen useiden eri hallinnonalojen yhteistyöstä ja toimista tietyllä tavalla pitäisi olla se koppi joka otetaan jotta palvelut saadaan varmasti järjestettyä parhaalla mahdollisella tavalla korostaisin arvoisa puhemies myös esimerkiksi esityksen tasa arvo ja sukupuolivaikutusten arviointia maahanmuuttajanaiset kuten edustaja kiurukin totesi muuttavat suomeen miehiä useammin perhesyyn takia ja hoitavat lapsia kotona useammin mikä lisää heidän riskiään jäädä kotoutumispalveluiden ulkopuolelle elämäntilanteeseen soveltuvien palvelujen vähäisyyden ja suomalaisen yhteiskunnan vieraaksi jäämisen myötä esimerkiksi ihmisoikeusliitto painottaa lausunnossaan sukupuolinäkökulmaa kotoutumistoimet tulee suunnata tasa arvoisesti sekä miehille että naisille on tärkeää että myös muut kuin kansainvälisen suojelun kautta maahan tulleet saavat kotoutumissuunnitelman nykyisellään esimerkiksi jotkut avioliiton myötä suomeen tulleet naiset jäävät kokonaan yhteiskunnan ja sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle erityisesti jos puoliso on esimerkiksi kontrolloiva tasa arvovaikutusten lisäksi olisi tärkeää varmistaa myös laajemmin että erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia kuten väkivaltaa kokeneita naisia ohjataan aktiivisesti ja määrätietoisesti sellaisten toimenpiteiden ja palvelujen pariin jotka vahvistavat heidän osallisuuttaan yhteiskuntaan

puhemies ennen kuin tulin tänne eduskuntaan kaksituhattayksitoista olen aikanaan tällaiset kaksitoista vuotta työskennellyt tämän nyt käsittelyssä olevan kohderyhmän kanssa ja sitä taustaa vasten ajattelin muutaman huomion tuoda esiin tärkein ehkä se että tarvitaan erilaisia tasokursseja sen suhteen minkälaista tämä kotoutuminen on eli aikaisemmin on ollut ongelmana lähinnä se että hyvin erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset on pistetty samalle luokalle samoihin ryhmiin ja tämä ei ole johtanut ollenkaan hyvään lopputulokseen kenenkään kanssa edustaja immonen tuossa mainitsi muutamia väestöryhmiä jotka eivät kotoudu vaikka laitettaisiin rahaa kuinka paljon sinänsä on hyvä että he ovat näillä kotoutumiskursseilla ovat ainakin pois kaikesta muusta pahanteosta mutta sitten osa siitä väestä jolle tästä kotoutumiskurssista olisi jotain hyötyäkin turhautuu eli minun ratkaisuni tähän minkä ajattelin valiokuntatyössäkin tuoda esille olisivat tällaiset erilaiset tasokurssit eli erilaisille ryhmille erilaista kototutumista sitten toinen asia mihin kiinnitin huomiota tässä hallituksen esityksessä tässä puhuttiin hyvien väestösuhteiden ylläpitämisestä tämä on erinomaisen tärkeä seikka nyt kun näitä kotouttamistoimenpiteitä luodaan ja kehitetään pitää pitää huoli siitä että meidän kantaväestöömme kuuluville syrjäytyneille ja ei missään vaiheessa saa tulla semmoista mielikuvaa että nyt nämä muualta tulleet saavat enemmän ja helpommin jotain mikä kenties kuuluisi heille ja että tähän toimintaan laitetaan rahaa ja nyt heiltä otetaan pois ja heillä on kaiken maailman aktiivimallia ja muuta kiusaamista ei siis saa tulla sellaista mielikuvaa jos tällainen saadaan vältettyä tämmöisen mielikuvan syntyminen niin silloin nämä väestösuhteet saadaan pidettyä pidettyä hyvällä tolalla kolmas asia minkä nostan esille on se mitä ministerikin tuossa sanoi että tämän uudenkaan kotouttamislain myötä kotouttaminen ei tule koskettamaan turvapaikanhakijoita vanhankaan lain mukaan näin ei ollut mutta käytännössä on ollut siten että turvapaikanhakijoita on kotoutettu vaikka on ollut kenties päivänselvää että tulee käännytyspäätös tämä on mielestäni varojen ja resurssien täydellistä hukkaan heittämistä pitää kiinnittää huomiota siihen että nämä kotouttamistoimenpiteet jos näitä kerran nyt halutaan toteuttaa ovat vain niille maahanmuuttajille joilla on oleskelulupa niille ketkä ovat turvapaikanhakijoita ja odottavat sitä päätöstä on ok ihan hyvä että on jotain mielekästä

arvoisa puhemies tuossa ministeri lindström sanoi hyvin selvästi hyvin oleellisen asian tästä esityksestä eli kotouttamislaki itsessään ei muutu sen sisältö ei muutu kyse on maakunta ja sote uudistukseen liittyvästä sanoisinko aika lailla teknisestä muutoksesta eli totta kai niin kuin minusta on aivan luontevaa kunnat yhteistyössä maakunnan kanssa hoitavat tämän kotouttamisen suunnittelu ja monissa muissa kysymyksissä mitä tulee maakuntauudistukseen palveluita voidaan hankkia sitten eri palveluntuottajilta tärkeää on myös monialaisuus että voidaan ottaa huomioon päätösten vaikutukset eri maahanmuuttajaryhmiin koska varmasti on tilastollisestikin totta että eri ryhmissä on erilaisia tarpeita

tämä voidaan myös ottaa hyvin huomioon tärkeää on tietysti myös se että esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöt otetaan maakuntienkin maailmassa mukaan tähän työhön koska muuten todennäköisesti ei näitä väestöryhmiä saada kotoutettua ja sitoutettua suomalaiseen yhteiskuntaan elleivät heidän niin sanotusti omatkin toimijansa ole heti mukana siinä kotouttamistyössä tässä edustaja immosen puheenvuorossa oli sinänsä paljon perääkin on erilaisia haasteita mitä kotouttamiseen on liittynyt euroopassa me voimme nähdä sen eri maista sitä ei voi kiistää mutta ihmetyttämään tässä puheenvuorossa että sanotaan toisaalta että meillä on suuri vaara että kotouttaminen epäonnistuu ja sen myötä tapahtuu sellaista kuin vaikkapa ruotsissa nyt väitetysti autojen polttamisia lähiöt palavat tämä taisi olla kielikuva mitä käytettiin mutta seuraavissa lauseissa sanotaan että olemme varmasti teimme teimme mitä tahansa tuomittuja epäonnistumaan kotouttamisessa se ei voi onnistua eli kädet nostetaan ilmaan jo tässä vaiheessa siihen siniset eivät ole valmiita vaan me pyrimme nimenomaan kotouttamaan emme nostamaan käsiä pystyyn koska minusta tämä on juuri se omituinen lähtökohta että toisaalta kritisoidaan sitä että ei kotouduta mutta sitten seuraavassa lauseessa sanotaan että emme halua edes yrittää tämä on jo valmiiksi epäonnistunut

että jokaisesta joka suomeen laillisesti jää ja haluaa täällä elää asua yrittää maksaa veroja ja kunnioittaa suomalaista lainsäädäntöä ja kulttuuriakin tehdään suomalainen tämähän maahanmuuton isoissa maissa on perinteisesti ajatuksena ollut että voi pitää tiettyjä omia tapojaan mutta samaan aikaan pitää kunnioittaa valtakulttuuria lainsäädäntöä ja omaksua myös sen maan identiteetti tämä on minun nähdäkseni se sinisten tolkun mikä on monissa muissakin maissa toiminut on totta että saapujan pitää totta kai sopeutua suomalaisiin käytäntöihin meillä ei voi sallia esimerkiksi sellaista tilannetta mitä joissain maissa on ollut rinnakkaisia oikeusjärjestelmiä saria laki tässä yhteydessä täytyy tietysti mainita vaan nimenomaan täytyy kunnioittaa sen maan lainsäädäntöä pelata samoilla pelisäännöillä kuin muidenkin suomalaisten maahanmuuttajalla täytyy totta kai olla itsellään päävastuu kotouttamisesta mutta pidän erikoisena ajatusta että millään tavalla ei ympäröivä yhteiskunta siinä mukana olisi kyllä sitäkin tarvitaan samaan aikaan on aivan suoraan puhuttava siitä ongelmasta mikä kotouttamiseen liittyy useimmissa euroopan maissa eli ääri islamismista siihen liittyvää radikalismia on pystyttävä ennaltaehkäisemään juuri näissä mainituissa lähiöissä tämä on ollut se suurin haaste että syntyy ihmisiä tai väestöryhmiä joilla ei näytä olevan tulevaisuuden suunnitelmia tulevaisuuden toiveita joko he saattavat kääntyä rikollisjoukkojen puoleen tai sitten tällaisten esimerkiksi ääri islamististen ryhmien rekrytoijat ottavat heidät huomaansa ja tarjotaan heille tulevaisuus sitä kautta tähän meidän tulee totta kai puuttua ja sinisetkin ovat sitä mieltä että että esimerkiksi ulkomainen rahoitus moskeijahankkeisiin on erittäin ongelmallista tässä suhteessa koska silloin yleensä ajetaan uskonnon varjolla sellaista maailmankuvaa joka todennäköisesti ei sitä kotouttamista edistä toinen tärkeä kysymys on maahanmuuttajien yrittäjyys hyvin kaikissa maissa missä on korkeakin työllisyys maahanmuuttajilla työ liittyy yrittäjyyteen tässä kannattaisi saada mukaan erityisesti ne valmiit maahanmuuttajataustaiset yrittäjät jotka voisivat sitten ottaa huomaansa uusia tulijoita ja oman esimerkkinsä avulla tietojensa avulla saada myös uudet tulijat sen hyvän tuloksen piiriin lopuksi arvoisa puhemies sanon yhden esimerkin kotouttamiseen liittyen tämä hallitus käynnistää selvityksen joka on myös tätä realismia ilman rasismia eli se on anonyymi työnhaku selvitetään voisiko työnantaja halutessaan sitä käyttää silloin katsotaan varmasti vain pätevyyttä ei sitä taustaa ja kun yhdeltäkin taksikuskilta joka ulkomaalaistaustainen oli tätä kysyin niin hän sanoi että se olisi kaikkein paras tapa edistää maahanmuuttajataustaisten työllisyyttä koska hänen kokemuksensa oli valitettavasti se että jos nimi on faisal eikä jari pekka niin oli hankalampi saada töitä vaikka olisi yhtä pätevä tai jopa pätevämpi tällaisia kysymyksiä meidän pitää pystyä ratkaisemaan

arvoisa puhemies miksi japanissa ei ole kotoutumisen ongelmia miksi unkarissa ei ole kotouttamisen haasteita se johtuu siitä että he eivät ole ottaneet massamäärin maahanmuuttoa omaan maahansa jos perussuomalaiset olivat saaneet alusta asti laatia suomen tolkun maahanmuuttopolitiikkaa se olisi ennalta ehkäissyt nämä kotouttamisen ongelmat jos et halua asua lähi idässä tai afrikassa niin älä sitten siirrä sieltä massamäärin väestöä tänne meidän tulee nyt tehdä sellaista politiikkaa että me vähennämme maahanmuuton määrää rajusti perussuomalaiset haluavat lopettaa

mitä tulee kotouttamiseen niin edustaja elo tästä puuttuu kantti ja rohkeus miten tämä nyt eroaa ruotsin kotouttamisen menetelmistä ei millään itse asiassa ruotsissa on päinvastoin vähän tiukempi ainakin turvapaikkapolitiikka siellä ollaan kiristämässä koska ruotsidemokraatit ovat onnistuneet luomaan painetta muihin puolueisiin että hekin joutuvat tulemaan edes vähän tolkun linjalle tästä puuttuu täysin kantti täällä on otettu esimerkiksi sivulla neljällekymmenelleyhdeksälle esille tämä että maahanmuuttajat eivät ole heterogeeninen ryhmä se on aivan totta haasteet ovatkin humanitäärisen maahanmuuton osalla täällä puhutaan perhe ja lähisuhdeväkivaltaa kohtaavista maahanmuuttajanaisista hyvä että me huomaamme mitä haasteita ja ongelmia meillä on mutta tässä ei ole ratkaisuja yhtään mihinkään miten tämä eroaa aikaisemmasta kotouttamispolitiikasta ei millään lailla itsekin sanoit että tämä on vain tekninen lakimuutos jossa siirretään tehtäviä

jos edustaja huhtasaari nyt jatkaisi ja kuunnellaan ja arvioidaan sen jälkeen
kiitoksia hyvä että meillä on puhemies joka pitää kuria itse asiassa tämmöistä kurinpitoa me myös luokkiin sveitsissä syyrialaispojat eivät kätelleet naisopettajaa kansalaisuusprosessi keskeytettiin tällaista rohkeutta ja kanttia ei löydy mistään muusta puolueesta suomessa kuin sinisistä mutta perussuomalaiset ovat valmiita tekemään täyskäännöksen kotouttamispolitiikassa tällainen monikulttuurinen kotouttaminen johtaa vain gettoihin ja rikollisuuden lisääntymiseen ja niihin palaviin autoihin mikä ruotsissa on arkipäivää helsinki näyttää tänään siltä kuin tukholma näytti viisitoista vuotta sitten eli nyt on kiire saada perussuomalaisille vallanvaihto jotta voimme pelastaa sen mikä pelastettavissa on tällainen kotoutumisteollisuus lähinnä ruokkii itseään ja se elää maahanmuuton ongelmista suomessa kotoutumisen onnistumisena pidetään lähinnä sitä kuinka monta monikulttuurisuusprojektia meillä on ja kuinka paljon käytämme rahaa erilaisiin

suomessa naisia ei tule peittää asuntopolitiikka ei myöskään ole ratkaisu koska suomessa meillä on hyvin pienet kaupungit meidän maamme on hyvin pieni joten on mahdotonta jos meillä on massamäärin suomeen tullut humanitääristä maahanmuuttoa estää gettoutuminen pelkästään asuntopolitiikalla perussuomalaisten linja on selkeä meillä on konkreettisia ratkaisuja ja se tärkein asia on se että kun meillä on jo ongelmia ja haasteita niin meidän ei tule kaivaa sitä kuoppaa yhä syvemmälle meidän tulee lopettaa humanitäärinen maahanmuutto meidän tulee ottaa itseämme niskasta kiinni

arvoisa puhemies ei siinä mitään tämä vastasi tietysti edustaja huhtasaaren aikaisempaakin puheenpartta niin että ei mitään yllättävää mutta kyllä minulta ne konkreettiset ratkaisut jäi kuulematta ainoa ratkaisu minkä kuulin oli todellakin se että lopetetaan humanitäärinen maahanmuutto mutta mitä tehdään esimerkiksi ihmisille jotka täällä jo ovat joista monet ovat suomen kansalaisia joiden lapset voivat olla syntyneet suomessa mutta jotka sattuvat olemaan ulkomaalaistaustaisia joista ymmärtääkseni teidän mielestänne monet eivät millään voi tänne kotoutua vaan kotoutuminen on aivan varmasti tuomittu epäonnistumaan mitä heille tehdään onko teillä kanttia vai ei vastata tähän kysymykseen sillä tavalla kuin minä epäilen mikä teidän näkemyksenne siitä on te ette kerro suoraan mitä te haluatte ainoa minkä te kerrotte on se että lopetetaan humanitäärinen maahanmuutto mutta entä ne suomalaiset ja suomen kansalaisuuden saaneet jotka täällä jo meidän keskuudessamme elävät siniset haluavat kotouttaa mitä te

juurihan minä sanoin että esimerkiksi sveitsissä on kanttia vaatia elämään maassa maan tavalla siellä kansalaisuusprosessi esimerkiksi keskeytyy ja sitten tulee sanktioita jos ei elä maassa maan tavalla siellä pitää naisopettajia kätellä koska se kuuluu sveitsiläiseen kulttuuriin siellä

arvoisa puhemies tässä maakuntauudistuksen yhteydessä tulee muutoksia siis myös kotouttamispalveluihin ja ja itse olen hieman huolissani siitä voidaanko kotouttamispalveluissa tulla osin samaan problematiikkaan uudistuksen yhteydessä eli olen huolissani siitä että maakunta ei välttämättä ohjaakaan valtion sille suuntaamaa rahoitusta kotouttamiseen vaan rahat sitten palaavat sote palveluihin ja voidaan päätyä tilanteeseen jossa eri maakunnissa on hyvin eritasoisia eritasoisia eri lailla resursoituja palveluita eli haluaisin tätä kysyä ministeriltä toinen olennainen kysymys ja ongelma kotoutumisjärjestelmässä on se että alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat tehdään säännönmukaisesti työttömille työnhakijoille sekä kansainvälistä suojelua saaville mutta muiden ryhmien osalta se on harkinnanvaraisempaa eli työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työntekijät esimerkiksi kotiäidit

palveluiden piiriin niin etteivät he jää kotoutumisen ja sitä myötä yhteiskunnan ulkopuolelle olisi yhteiskuntaan kiinnittymisen osalta olennaista myös että työperäisten maahanmuuttajien töissä olisi mahdollista esimerkiksi töiden ohessa kielikouluttautua ja siten myös kiinnittyä paremmin yhteiskuntaan ja varmistaa myös jatkotyöllistymismahdollisuudet paremmin arvoisa puhemies olennainen kysymys on myös yhteisöjen ja järjestöjen rooli kotouttamisessa se on erittäin tärkeää sillä ihmissuhteet on se mikä sitoo ihmistä lopulta yhteiskuntaan ja usein erilaisessa yhteisötoiminnassa ja järjestöissä tehtävässä työssä tulee sitä inhimillistä kohtaamista ja sitä myötä ystävyyksiä kaveruuksia erilaisia ihmissuhteita ja ja sitä myötä kiinnittymistä ja kotoutumista yhteiskuntaan eli kysymys kuuluu miten me voisimme

taholla tukea ja kannustaa myös kolmannen sektorin tekemää erittäin arvokasta kotoutumistyötä nykyistä enemmän arvoisa puhemies kansainvälisen suojelun perusteella myönnetään noin yksi kymmenesosa oleskeluluvista eli se on ehdottomasti vähemmistönä mutta se on kuitenkin olennainen kysymys tässäkin salissa on puhuttu humanitaarisesta maahanmuutosta ja ja heidän kotouttamisestaan itse näkisin että työelämän opetusta ja työelämäyhteistyötä tulisi olla jo vastaanottokeskuksissa sillä tämä turvapaikanhakuprosessi on hyvin pitkäkestoinen liiankin pitkäkestoinen sitä täytyisi tietysti nopeuttaa se olisi kaikkien etu mutta koska se vie aikaa ja siellä vastaanottokeskuksessa voidaan olla pitkäänkin niin olisi hyvä että että kotouttamistoimenpiteitä aloitettaisiin jo siellä ja myös työelämäopetusta ja työelämäyhteyksiä synnytettäisiin jo siinä vastaanottovaiheessa jotta sitten niiden osalta varsinkin ketkä maahan jäävät kotoutuminen ei alkaisi nollapisteestä sitten siinä vaiheessa kun

arvoisa puhemies rasismi ennakkoluulot ja syrjintä ovat erittäin suuri este kotoutumiselle ja työhön pääsemiselle haluaisinkin kysyä ministeriltä miten me voisimme suunnitelmallisesti vähentää maahanmuuttajien syrjintää työhönotossa on todettu että anonyymi työnhaku olisi yksi keino siihen se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta ja haluaisin kysyä ministeriltä miten tämän kanssa käytännössä edetään ja miten päästäisiin eteenpäin ja ja laajennettaisiin sitä olisi olennainen kysymys nyt kun eri aloilla ja eri alueilla kärsitään työvoimapulasta ja tulevaisuudessa ehkä vielä enemmänkin että että todella tämä syrjintä työhönotossa vähenisi

ja pääsisivät yhteiskuntaan kiinni mutta täytyy todeta että eihän tätä syrjinnän vähentämistä työhönotossa ja koko yhteiskunnassa tietenkään helpota se jos uhkakuvia ja ennakkoluuloja lietsotaan tässäkin salissa ja päätöksenteon korkeimmalla tasolla eli eli kyllä tässä salissa täytyisi myös asettaa yhteiskunnalle yhteiskunnalle esimerkkiä siitä miten puhutaan kunnioittavasti toisista ihmisistä kotoutumiseen liittyy haasteita ja on nähty myös epäonnistumista mutta on kyllä rasistista ja ennakkoluuloista sanoa että jotkut ihmisryhmät eivät olisi kotoutettavissa ja sitä myötä tervetulleita suomeen rasismia on se että ihminen kohdataan ja leimataan ei yksilönä vaan etnisyytensä edustajana eli ihminen tuomitaan jo ennalta hänen etnisyytensä kulttuurinsa ulkonäkönsä ihonvärinsä perusteella ja sitä kautta kielletään heidän yksilöllisyytensä

arvoisa puhemies rasismillahan tarkoitetaan etnisin perustein tapahtuvaa syrjintää jossa eri ihmisrodut asetetaan arvohierarkioihin ja tällaista linjaahan esimerkiksi me perussuomalaiset emme missään nimessä allekirjoita mutta mitä tulee tähän edellä mainittuun anonyymiin työnhakuun tätä on kokeiltu laajasti euroopassa ja esimerkiksi ranskassa tämä anonyymi työnhaku heikensi maahanmuuttajien työllistymistä koska se vei työnantajilta mahdollisuuden suosia maahanmuuttajahakijoita tietoisesti tai tiedostamattomasti tätä tätä on kokeiltu eri puolilla eurooppaa ja tulokset ovat sellaisia että sillä ei ole mitään vaikutusta maahanmuuttajien työllistymiseen sillä on heikentävä

tämä anonyymi työnhaku otti minullakin korviin se millä tavalla yleensä ottaen pystytään edistämään myös maahanmuuttajataustaisten ihmisten työllistymistä on tässä ajassa ihan äärettömän tärkeä kysymys ja

näillä ihmisillä työllistymisen haasteet voivat olla ja ovatkin vielä kantaväestöäkin vaikeampia mutta sellainen ihan tuolta käytännön elämästä ja käytännön työstä todettu

on se että että se voi tiettyyn pisteeseen asti edistää maahanmuuttajataustaisten ihmisten etenemistä näissä rekryprosesseissa mutta usein se akilleenkantapää ja kompastuskivi tulee siinä vaiheessa kun on varsinaisen haastattelun aika eli on varmasti

pohtimisen arvoinen asia miten sitä voitaisiin hyödyntää mutta jos ei ole kielitaito kunnossa tai jos siellä on varsinaisesti asenneongelmaa niin se pompsahtaa esille viimeistään sitten siinä vaiheessa

arvoisa herra puhemies jotenkin tuntuu että tulen kertaamaan äskeisen kohdan puheenvuoroni koska tässä on samalla tavalla kyse tehtävien siirrosta maakuntahallinnon rakentamisesta ja koska ongelmat tai kipukohdat tuntuvat hieman samantyyppisiltä elikkä täällä on jo esille nostettu rahoituksen riittävyys tulevaisuudessa kun siellä maakunnassa on yleiskatteellinen budjetti niin kuinka paljon sieltä sitten sote palveluiden ja muiden työllistymispalveluiden liikenteen ja muiden tehtävien lisäksi siirretään tai kohdennetaan kotouttamispalveluihin voi olla että kaikissa maakunnissa se ei ole prioriteetissa välttämättä kovin ylhäällä eikä tietenkään tilanne monissa maakunnissa olekaan samantapainen samalla tavalla on tämä haaste että että on velvollisuus sekä kunnilla että maakunnilla tehdä terveydenedistämistä tai hoitaa kotouttamista jolloinka joudutaan tilanteeseen että työnjaon tekeminen tulee taas kertaalleen pohdittavaksi eikä se todellakaan vähennä byrokratiaa vaan näin ja kolmantena on sama ongelma kuin tuossa äskeisessä tai on kysymysmerkki siinä mitä tarkoittaa se että asetetaan samalle viivalle myöskin kotouttamispalveluita niin että ne toimivat osin markkinaehtoisesti mikä on se kriteeri laatu ynnä muut ja mitenkä sitten ajatellaan siellä maakunnissa että nämä ihmiset jotka ovat kotouttamispalveluiden tarpeessa osaavat näistä monista erilaisista markkinaehtoisista ja julkisista palveluista en tiedä mitenkä ministeriö tai ministeri ovat ajatelleet tämän ongelman sitten selättää koska näin tämmöinen esitys on tänne tuotu tähän äskeiseen ongelmaan aikaisempi kollegamme susanna huovinen teki euroopan neuvostolle raporttia ja analyysia siitä mitenkä kotouttamista on tehty eri euroopan maissa ja mikä olisi se esitys niin se esitys oli yhden luukun periaate siitä on hyviä kokemuksia eri maissa ja nyt minulle tulee tämän esityksen osalta pelko että me peruutamme suomessa emme mene kohti yhden luukun periaatetta vaan hajotamme nämä ihmiset eri luukuille ja eri palveluihin erityisesti ihmisille joilla ei ole tietoa tästä rakenteesta jolla suomalainen yhteiskunta toimii olisi hyvä että olisi yksi paikka josta kaikki palvelut sitten pystyy saamaan ja tästä on siis kansainvälistä vertailua ja on tehty raportti ja selvitys sitten se tärkein asia se kieli johon täällä jo viitattiin me tämän talon eli tarkastusvaliokunnan analyysistä ja raportista että meillä on tarvetta skarpata sillä vielä jopa toisen polven maahanmuuttajilla on heikompi koulumenestys siitä syystä että kieli on jäänyt heikosti opituksi tästä syystä kielen oppiminen on ihan ensiarvoisen tärkeää samalla me tiedämme ja siihen on myöskin erilaisia keinoja mietitty työllistymisen esteenä saataisiin mahdollisimman nopeasti selätettyä elikkä mitenkä opittaisiin mahdollisimman helposti ja nopeasti se kieli jolla pärjätään työelämässä tässä on ollut skarppausta ja sitä tarvittaisiin yhä edelleenkin lisää näissä molemmissa kohderyhmissä se koulutuksen tuottaja on pääosin kunta ja tässä kohtaa kunnat ovat hyvin erilaisessa asemassa ja tilanteessa koska eri kunnissa kielen opiskelua eri väestöryhmille ja eri eri kielitaustasta tuleville tarvitaan eri tavoin siitä syystä minun toivomukseni on myöskin se että tämä huomioitaisiin kuntien valtionosuusjärjestelmissä nykyistä paremmin meillä on siellä semmoinen pieni siivu mutta puolelle tarvittaisiin enemmän panostuksia sillä näillä lapsilla niin kuin tiedetään jotta ongelma ei jatku sukupolvesta toiseen mutta myöskin työelämään siirtyvillä ihmisillä se kielikoulutus on ensiarvoisen tärkeä ja toivoisin että kunnille tulisi tähän lisäsatsauksia eikä niin kuin tässä lakiesityksessä näyttää olevan että täältä viedään kunnilta jonkun verran rahoitusta pois mutta ehkä tämä sopii siihen samaan ideologiaan kuin se äskeinenkin että kunnilta viedään niin rahoitusta kuin erilaisten palveluiden järjestämistä pois ja halutaan siirtää se jonnekin muualle vaikka se kunta on se lähinnä ihmistä oleva vaikka siellä ovat ne kuntapäättäjät jotka tekevät niitä päätöksiä ovat tehneet niitä vastuullisesti sata vuotta nyt sitten ne siirretään valtionhallintoon

arvoisa puhemies nämä esitykset ovat todella hienoja ja hyvin tehtyjä ja ne kuulostavat hyviltä mutta todellisuudessa ne poikkeavat kyllä käytännöstä niin kuin itä lännestä niillä ei ole mitään tekemistä käytännön kanssa puhun nimenomaan

edellisessä esityksessä ministeri puhui työttömistä että työttömät eivät työllisty ja siihen laitetaan kyllä ollut esitys mutta se jäi nyt kun olin vähän myöhässä mutta jos me nyt alamme näitä maahanmuuttajia joista on varmasti osa vuohipaimenia kamelinkesyttäjiä ja tämmöisiä tänne pohjolan olosuhteisiin kotouttamaan näitten entisten työttömien joukkoon niin kyllähän se on

kunnille maakunnille siirretään vastuita meillä justiinsa viime viikolla oli juttu iltapäivälehdessä siitä kuinka paljon on näitä kuntia ja kaupunkeja joissa on miespuolisia paljon enempi kuin naispuolisia kolmekymmentä prosenttia miten kotoutuvat nämä miehet ne ovat miehiä jotka tulevat jos nainen tulee niin hän on julkkis se on melkein tuolla ylen uutisissa että nyt tuli nainen tänne he ovat nimittäin miehiä minä kävin torniossa silloin

kun maahanmuuttoaalto oli päällä kymmenen linja autolastia tuli sieltä kaikki olivat miehiä ylen uutiset uutisoi siellä sitten kun kummasti kävelikin

mutta käytäntö on se miten he kotoutuvat tänne he ovat ihmisiä niin kuin mekin he haluavat puolison annammeko me pumpattavan barbaran vai jarrua vai mitä ei se onnistu nämä asiat on vain puhuttava niin kuin ne ovat tämmöisillä hienoilla lakiesityksillähän ne tosiasiat vain

arvoisa puhemies tähän hakkaraisen edelliseen puheenvuoroon viitaten varmaan kaikki olemme sitä mieltä että tämä kotouttaminen ja maahanmuutto itsessään ovat aivan keskeisiä kysymyksiä meidän yhteiskunnassamme ja sillä miten siinä onnistutaan on varmasti iso merkitys myös meidän tulevaisuuteemme liittyen minä olen pitkään tässä toivonut että että näistä asioista voitaisiin jokseenkin asiallisesti keskustella ja nyt kun puhutaan siitä että istumme kansanedustajina tässä istuntosalissa niin arvostaisin henkilökohtaisesti erittäin paljon sitä että ihan tällaista kieltä ei jatkossa käytettäisi kiitos

edustaja elomaa seuraavana puhujalistan mukaan löin muutaman kerran nuijaa pöytään ja se oli viesti edustaja hakkaraiselle todellakin siitä että sellaista kielenkäyttöä joku voi kokea että se on vähättelevää tai kyseenalaistavaa jonkun toisen ihmisen suuntaan mieluusti tässä salissa ei sallita käytettävän huomasin että edustaja hakkarainen lopetti äsken puheenvuoronsa mutta tämä oli tarkoitukseni jos edustaja elomaa sallii niin annetaan vielä vastauspuheenvuoro edustaja hakkaraiselle
kiitos kovasti kun sain puheenvuoron mutta ei tässä nyt ollut tarkoitus ketään loukata eikä sillä tavalla ei minulla semmoinen tarkoitus ole minulla on vain oma tapani puhua näistä asioista ja minä kerron hyvin suoraan asiat omalla tyylilläni minä en ole korkeakouluja käynyt enkä mitään puhe opistoja eikä minua ole millään tavalla koulutettu käyttäytymään eduskunnassa minä olen käytännön elämässä ollut ja tätä kieltä yleensä käytetään tuolla kansan keskuudessa minä olen ja tulen käyttämään myös sitä kansan kieltä kiitos puheenjohtajalle kun nuhtelitte ja kiitos siitä että ohjaatte seuraavissa puheenvuoroissa jos käytän vääränlaisia sanoja
puhujalista edustaja elomaa
arvoisa puhemies lain tarkoitus on edistää maahanmuuttajien kotoutumista eri tavoin tuleva maakunta ja sote uudistus tulee vaikuttamaan luonnollisesti myös maahanmuuttajille järjestettäviin palveluihin se miten esimerkiksi kunnat tulevat toteuttamaan omaa rooliaan jää nähtäväksi haluan yleisesti todeta että maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin on alettava löytyä realistisia ratkaisuja ja pian ensinnäkin euroopan ja suomen on saatava hallitsematon maahanmuutto kuriin nykyinen tilanne ei ole kestävä meille perussuomalaisille esitetään tuolla turuilla ja toreilla usein kysymys miksi teillä on mahdollisuus antaa varoja ja tukea maahanmuuttoa mutta ei vanhustenhoitoa tämä esitetään ainakin meille hyvin usein ja osa suomalaisista vanhuksista on tosiaankin

aivan heitteillä kotonaan ja parasta aikaa narinkkatorilla on tästä johtuen mielenilmaus ja syystä tässä kohtaa jotkut tietysti kysyvät miten näitä kahta asiaa voi mitenkään rinnastaa minä vastaan siihen että jos on mahdollista suunnata varoja kotouttamiseen on sekin tärkeää tietysti pitää löytyä rahat ja varat myös vanhustemme riittävään hyvään hoivaan hallituksen tulee miettiä onko nykyisenlainen kotouttaminen toimivaa ja tehokasta tulokset eivät ainakaan ole olleet kovin vakuuttavia maahanmuuttajien työllisyysaste ei ole toivotulla tasolla rikostilastot ovat pitkät ja osassa maahanmuuttajayhteisöjä sukupuolten välinen tasa arvo ei toteudu ei sitten alkuunkaan päästäisiinkö parempiin tuloksiin jos järjestelmä ohjaisi vahvemmin opettelemaan suomen kielen kouluttautumaan ja käymään töissä elannon eteen myös näitä seikkoja tulisi miettiä nyt hallinnollisen uudistuksen yhteydessä mielestäni erityisesti nopeaa työllistymistä ja kielen oppimista pitäisi pyrkiä edistämään myös maahanmuuttajataustaisten naisten asema vaatii erityistä huomiota heidät on saatava opiskelemaan ja töihin tällä hetkellä suuri osa maahanmuuttajanaisista on vain kotona hallituksen esityksen vaikuttavuuden arviointi on vähintäänkin haastavaa toivottavasti tämä uudistus ei tule ainakaan hankaloittamaan asioiden sujuvuutta käytännön tasolla arvoisa puhemies nyt kun ministeri lindström on paikalla olisi kaksi kysymystä hänelle jos ajatellaan maahanmuuttajahenkilöä joka on ollut kymmeniä vuosia suomessa eikä vielä puhu suomen kieltä pitäisikö siinä olla joku velvoite että häntä velvoitettaisiin sitä opiskelemaan ja sitten

asema heidän jotka ovat kotona usein kulttuurillisista syistä ja ovat myös alisteisia siellä kotona eivätkä eivätkä pääse oikeastaan varmaan vaikka olisi oma tahtokin niin sanotusti ihmisten ilmoille monet monet heistä jopa haluaisivat töihin mitä erikoisesti heidän kohdallaan ministeri lindström voitaisiin ajatella olisiko heidänkin kohdallaan joku velvoite vai mitä hallitus on miettinyt kiitos

arvoisa herra puhemies itse ymmärrän kotoutumisella nimenomaisesti sitä että maahanmuuttaja todella tulee osaksi sitä yhteiskuntaa johon hän on muuttanut tämä onkin täysin ratkaiseva kysymys maahanmuuttopolitiikan pitkän tähtäimen onnistumisessa kautta euroopan tässä tavoitteessa on onnistuttu jokseenkin heikosti eivätkä suomenkaan tulokset kaikilta osin ole aivan mairittelevia perusongelma lähtee tietysti siitä että parasta kotoutumista on työllistyminen ja työpaikan saanti mutta tulijoiden koulutustasot ja valmiudet siihen työelämään jota suomessa tällä hetkellä eletään ovat useissa tapauksissa valitettavan heikot jos koulutustausta kielitaito eivät mahdollista kilpailukykyistä asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla varsinkaan maailmassa jossa automatisaatio ja robotisaatio syrjäyttävät jatkuvasti yhä enemmän matalan osaamisen työtä yhteiskunnassamme niin kyllä se aiheuttaa aikamoisia haasteita sellaisille maahanmuuttajille jotka tulevat koulutuksellisesti puutteellisesta ympäristöstä toinen kysymys ovat sitten kulttuuriset erot mitä kaukaisemmasta kulttuurista tulee suomalaiseen yhteiskuntaan sitä hankalammaksi kulttuurisen kuilun ylittäminen voi muotoutua ja myös kotoutuminen voi tulla hankalaksi on tärkeää että tähän kysymykseen vastataan myös lainsäädännöllisin elementein mutta on selvää että jos maahanmuuton määrä etenkin sellaisen maahanmuuton joka tulee kulttuurisesti kaukaisista maista ja joka painottuu matalasti tai ei lainkaan koulutettuun väestöön on kohtuuttoman suuri niin mitkään resurssit ja lainsäädännölliset viitekehykset eivät pysty kotoutumista takaamaan ja siksi onnistuneen kotoutumisen edellytyksenä on myöskin maahanmuuton määrän pitäminen rajallisena

asiallisesti ja viisaasti kuin tolkun konservatiivi mikä hän minun tuntemanani henkilönä kyllä varmaan onkin taloudellinen kantokyky on tässä hyvin tärkeä kysymys niin kuin edustaja rydman tuossa nosti esille tietysti täytyy olla sillä tavalla laadittua ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa kantokyky huomioidaan valitettavasti silloin vuonna kaksituhattaviisitoista syksyllä tilanne oli hallitsematon ja sillä tavalla mikään ei tietenkään toiminut yksi asia mikä työperustaiseen maahanmuuttoon ja sitä kautta kotouttamiseen pitäisi ottaa käyttöön on kanadan tyylinen pisteytysjärjestelmä sillä tavalla pystyttäisiin työperustaisessa maahanmuutossa katsomaan mahdollisimman hyvin se että henkilöllä on valmiuksia suomessa työllistyä tämä tosiaan esimerkiksi kanadassa on toiminut erinomaisesti toinen merkittävä kysymys on tietysti meidän sosiaaliturvamme jota täytyy joka tapauksessa kyllä sinisten näkemys on se että täytyisi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta siirtyä kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvaan se on yksi tapa myös kannustaa siihen kotoutumiseen ja lopulta kansalaisuuden saamiseen että on aluksi hieman pienempi sosiaaliturva jonka toki sitten saa samanlaisena kuin kaikki muutkin kansalaiset siinä vaiheessa kun kansalaisuuden saa tämä tosin tarkoittaa sitä että todennäköisesti perustuslakimuutos pitäisi tehdä jotta tähän voidaan siirtyä lopuksi puhemies totean toisen esityksen

tietysti sen että jollain tavalla pitää todentaa se sitoutuminen suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi britanniassa yhdysvalloissa saksassa monessa maassa on ollut käytössä kansalaisuusvala meidän tapauksessamme perusteltua olisi se että se olisi suomen valtiolle jota me tietysti yhdessä kaikki edustamme tavallaan se on meidän yhteisömme ja sitten suomen perustuslaille jossa on kirjattu mahdollisimman tarkasti ja meidän yhteisesti hyväksymästi se mille arvoille ja linjalle tämä maa ja valtio ja oikeusjärjestys perustuvat uskon että kun tällainen uskollisuudenvala otettaisiin uusille kansalaisille käyttöön se olisi yksi tapa osoittaa uusille kansalaisille sitä arvostusta

arvoisa herra puhemies itse asiassa pyysin tätä puheenvuoroa edustaja elon edellisen puheenvuoron jälkeen siitä inspiroituneena kun tuli näiden tolkun konservatiivien esitys tästä anonyymista työnhausta no sen edustaja immonen tuossa jo kertoikin on testattu tosiaan muutamissa euroopan maissa ja muutamilla alueilla ja siellä on tosiaan käynyt niin niin kuin tässä jo todettiin että se on heikentänyt maahanmuuttajien työllistymistä juuri sen tähden että että nämä työnantajat eivät sitten ole päässeet ikään kuin suosimaan suosimaan näitä maahanmuuttajahakijoita mutta se siitä harmi että edustaja sarkkinen poistui täältä olisin hänelle sanonut että ei ei ole minkäännäköistä rasismia se jos todetaan että joistain eri maista tulevat henkilöt kotoutuvat huonommin kuin joistain toisista maista tulleet olen tämän ihan käytännössä itse itse havainnut ja tästä syystä minun näkemykseni olisi että kun tulevaisuudessa tätä kotouttamista puuhataan ja säädetään lakeja niin määriteltäisiin tällaiset tasokurssit eri puolilta tuleville henkilöille niin kuin äsken jo

tai jos ei haluta tätä suoraan maantieteellisesti laittaa niin vaikka mitattaisiin se lähtötaso sitten no sen sitten kyllä näkisi minkälaisia ihmisiä missäkin luokissa istuisi joka tapauksessa tarvitaan eri tasokurssit

jo valmiiksi pidemmällä kotoutumisessa olevien jo edistyneempien ei tarvitsisi istua näillä näillä apuluokilla missä opettajan aika käytännössä menee pelkästään paimentamiseen tässä edustaja elomaa omassa puheenvuorossaan ihmetteli sitä että on kymmenenkin vuotta saattanut olla täällä ja vieläkään ei ole suomen kieltä oppinut tässä on yksi seikka mihin toivoisin että panostettaisiin tämähän on nimittäin sellainen että lainsäädännön mukaan

määritelty kuinka kauan tämä tulkkaus kestää eli henkilö joka on tullut humanitäärisin perustein suomeen saattaa saada vaikka kaksikymmentä vuotta sen tulkkauksen jos kokee sitä tarvitsevansa vaikka tämmöiset muut maahanmuuttorahat mitä kunnille on korvattu no tulevaisuudessa maakunnille loppuvat sitten neljässä vuodessa tai kolmessa vuodessa riippuen siitä onko ollut kiintiöpakolainen vai turvapaikanhakijataustainen mutta tämä tulkkausoikeus säilyy vaikka kuinka pitkään ja tämä on omasta mielestäni yksi semmoinen seikka mikä jopa estää näitä henkilöitä opiskelemasta ja oppimasta sitä kieltä kun aina voi luottaa siihen että tulkki sitten tulee nyt tämä siirtyy kunnilta maakunnille ja valtiolta tulee maakunnille rahoitusta ja näin tämä saattaa olla hyväkin mutta se mikä ainakin tässä tulee sitten eteen on se että tulevaisuudessa osana näitä maakuntia nekin kunnat jotka eivät ole maahanmuuttoa joutuvat maksumiehiksi ikään kuin pelastamaan ne kunnat jotka tätä humanitääristä maahanmuuttoa ovat harrastaneet

viiva itse tästä lakiesityksestä ja sitten ehkä myös hiukan hiukan laajemmin mutta ensinnäkin on pakko todeta että edustaja rydmanin äskeinen puheenvuoro oli monella tavalla viisas kuten hänen hänen puheenvuoronsa

ensinnäkin tästä lakiesityksestä on todettava että esitys on totta kai hyvin hyvin perusteltu kotouttamispolitiikkaan tarvitaan ehdottomasti pitkäjänteisyyttä meidän on pyrittävä hakemaan mahdollisimman laaja vaalikaudet ylittävä yhteisymmärrys valtakunnallisesti poliittisten päättäjien viranomaisten työmarkkinaetujärjestöjen kansalaisjärjestöjen kirkon ja muiden yhteiskunnan toimijoitten kesken tähän kokonaisvaltaiseen kotouttamiseen kotouttamisen onnistuminen edellyttää totta kai myös käytännönläheistä yhteistyötä alueellisesti ja paikallisesti johon omalta osaltaan tämä tämä lakiesitys myös antaa antaa edellytykset on selvää että turvapaikanhakijoitten on mahdollisimman nopeasti päästävä töihin tai muun tekemisen piiriin pelkkä joutenolo voi johtaa moniin ongelmiin käytännössä myös rikollisuuteen maahanmuuttoahan suuntautuu suomeen pakolaisina mutta myös erityisosaajina työntekijöinä opiskelijoina sekä eun vapaan liikkuvuuden puitteissa ja jokaiselle näistä on oma oma lainsäädäntönsä kuten kaikki tiedämme niin pakolaisuus on maailmanlaajuinen ongelma sen ratkaiseminen on mahdollista vain kansainvälisellä yhteistyöllä lisäksi se edellyttää että yhdessä tehtyjä sopimuksia noudattavat kaikki kaikki maat eurooppa ja suomi tarvitsevat keinoja ja kanavia maahanmuuttajien hallittuun tulemiseen se edellyttää koko euroopan laajuista turvapaikkapolitiikkaa ja turvapaikkajärjestelmää sellaista järjestelmää joka kykenee auttamaan hädänalaisessa asemassa olevia ihmisiä sellaista järjestelmää joka ei ruuhkaudu ja joka voi auttaa heikoimpia aidosti hädänalaisia ihmisiä etenkin naisia ja lapsia on autettava heitä on pyrittävä auttamaan mahdollisimman lähellä lähtömaita sen sijaan pelkästään parempaa elintasoa tavoittelevia ei ole perusteltua ottaa suomeen turvapaikanhakijoina he voivat tulla maahamme työperäistä maahanmuuttoa koskevien sääntöjen mukaisesti mikäli maahantulon edellytykset ovat kunnossa mutta tosiasia on myös että suomi tarvitsee maahanmuuttoa erityisen vahvasti työperäistä maahanmuuttoa sekä totta kai erittäin toimivaa kotouttamisjärjestelmää haluan tässä yhteydessä myös korostaa nimenomaan hallittua maahanmuuttoa hallitsematon maahanmuutto maahantulo on omiaan heikentämään ihmisten turvallisuudentunnetta ja tähän liittyy myös se ja haluan korostaa sitä että suomessa jokaisen on noudatettava voimassa olevia lakeja sekä viranomaisten tekemiä lainvoimaisia päätöksiä olivatpa kyseessä sitten maahanmuuttajat tai tai suomalaiset itse ja viimeisenä haluan todeta vain ranskalaisen viivan siitä että rasismille tässä maassa ei saa antaa minkäänlaista sijaa

arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva lakiesitys tosiaan liittyy hyvin kiistanalaiseen maakuntauudistukseen ja on toki sisällöltään hyvin tekninen valitettavasti se ei siten tarjoakaan juurikaan ratkaisuja tähän varsinaiseen ongelmaan eli kotouttamistoimien erittäin heikkoon hinta laatu suhteeseen kotouttamisen vuosittaiset kustannukset ovat vähintään satoja miljoonia euroja ja aihe on kyllä valtiontalouden kannalta erittäin merkittävä menoerä on kasvava ja siitä on syytä keskustella täällä eduskunnassa hyvin kattavasti useimmissa tapauksissa kotoutumistoiminnassa onnistuminen riippuu ennen kaikkea kotoutujan omasta motivaatiosta siitä omaksuuko hän ja haluaako hän omaksua uuden asuinmaansa kulttuurin ja tavat vai ei arvoisa puhemies tässä esityksessä on todettu muun muassa seuraavaa varhaiskasvatuksesta näyttävät hyötyvän erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapset asia varmasti on näin en sitä asiaa kiistä mutta nyt hallitus kuitenkin kaavailee muun muassa kaksivuotista pakollista esiopetusta joka ulottuisi koko viisi ja kuusi vuotiaiden ikäluokkaan me perussuomalaiset pidämme tätä esitystä joka todennäköisesti hallitukselta on tulossa täysin ylimitoitettuna toimenpiteenä ja tämä on vain yksi esimerkki siitä mihin nämä kotouttamistoimet lopulta vaikuttavat arvoisa puhemies tätä omavastuun ja oma aloitteisuuden merkitystä kotoutumisessa on mahdotonta korostaa liikaa ja tästä esimerkkinä on se kielitaidon omaksumisen vaatimus mihin edustaja eerolakin edellä viittasi arvoisa puhemies haluan lopuksi kiittää edustaja rydmania hänen pitämästään asiallisesta ja hyvästä puheenvuorosta hän jo ehti poistua salista mutta olisin todennut hänelle että koska näytätte olevan puolueenne johdon kanssa hiukan eri linjoilla näistä maahanmuuttopoliittisista kysymyksistä niin jos joudutte joskus pahaan ristiriitaan kokoomuksen sisällä niin uskon että teille löytyisi turvapaikka vaikkapa perussuomalaisista ilman kovin mittavia kotouttamistoimenpiteitä

arvoisa puhemies tervehdin ilolla sitä että edustaja savio ja perussuomalaiset ovat valmiita turvapaikkoja myöntämään tämän tässä kuulimme edustaja eerola nosti esille että jos anonyymi työnhaku otettaisiin käyttöön muissa maissa se on tarkoittanut sitä että että työnantaja ei niin sanotusti pystyisi suosimaan sitten maahanmuuttajahakijoita näin voi olla mutta sitten minulla herää kysymys että no eivätkö silloin perussuomalaiset tätä esitystä kannata kun eipähän ainakaan maahanmuuttajahakijoita sitten voi suosia vaan kaikki ovat samalla viivalla sehän se meidän sinistenkin ajatus tässä nimenomaan on toisaalta minusta syrjintä ei ole koskaan positiivista eli suhtaudun itse hyvin varauksellisesti niin sanottuun positiiviseen syrjintään kun pistetään kaikki samalle viivalle ja samat velvollisuudet ja vastuut ja mahdollisuudet niin silloin tilanne on hyvä toisaalta edustaja elomaa ansiokkaasti nosti esille esimerkiksi kielikoulutuksen merkityksen se on tärkeä asia ja tästä edustaja eerolakin toivoi että siihen panostettaisiin mutta kyllä täytyy sanoa että on tässä nyt ristiriita sitten minusta aika vahvasti edustaja immosen puheenvuoroissa annettiin suoraan ymmärtää että kaikki kotouttamistoimenpiteet joihin kyllä perinteisesti kielikoulutuskin lasketaan ovat täysin tuomittuja epäonnistumaan

linja on selvästi toiminut ja tällä samantyyppisellä linjalla on syytä jatkaa tarvitaan sekä rajoja että rakkautta arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies ilmastonmuutos on asia joka on tässä viime aikoina ollut erityisen paljon esillä ja samoin tietysti nämä maahanmuuttoasiat nämä kaksi asiaa liittyvät kiinteästi toisiinsa kannattaa kiinnostua ilmastonmuutoksesta jos on kiinnostunut maahanmuutosta ja muuttopaineista jotta nämä suuruusluokat pysyvät jollain tavalla

afrikan väkiluku on tällä hetkellä yksi pilkku kolme miljardia ykn pessimistisimmän arvion mukaan afrikan väkiluku vuonna kaksituhattasata on neljä pilkku kahdeksan miljardia pelkkä väestönlisäys vuosisadan loppuun mennessä on kolme pilkku viisi miljardia mitä se tarkoittaa se tarkoittaa kun sitä verrataan euroopan väkilukuun se tarkoittaa viittä euroopan väkilukua tai vastaavasti se tarkoittaa kuuttasataa suomen väkilukua tai jos suhteutan sen pirkanmaahan ja tampereeseen niin se tarkoittaa noin viittätoistatuhatta tampereen kokoista yksikköä pitäisi sijoittaa afrikkaan tämän väestönkasvun seurauksena jokainen tietää että se on mahdotonta jokainen tietää mihin suuntaan muuttopaine suuntautuu ja nämä ovat niitä syitä minkä takia ilmastonmuutoksesta täytyy keskustella siihen täytyy tarttua todella tiukasti se että me keskustelemme onko meidän maahanmuuttokiintiömme seitsemänsataaviisikymmentä vai onko se tuhat vai tuhatkaksisataa on täysin merkityksetöntä kokonaisuuden kannalta yksilön kannalta tietysti jolle siinä bingossa ikään kuin osuu maahanmuutto oikeus eurooppaan se on totta kai ratkaiseva asia mutta kokonaisuuden kannalta se on täysin häviävän merkityksetön

puhemies me varapuhemiehet täällä harvakseltaan käytämme puheenvuoroa vaikka siihen periaatteessa on oikeus minä kuuntelin tätä keskustelua yksi pilkku viisi tuntia ja tuon hyvänkin ja mielenkiintoisen keskustelun seurauksena haluan oikeastaan vaan pohdiskella ääneen kaikkien kuullen todella sitä mitä tässä edustaja kiurukin vähän pohdiskeli hivenen toisesta näkökulmasta kuin mihin minä nyt tulen mutta periaatteessa samaa asiaa pohdiskeli onko pakolaiskysymys sellainen asia ja pysyykö se sellaisena asiana joka on jossakin kaukana afrikassa tai kaukana aasiassa ja niin poispäin vai voiko se joku päivä kohdata ja koskea meitä vähän konkreettisemminkin kuin se nyt tässä pari kolme vuotta sitten meitä kohtasi ei ole aihetta spekuloida sitä että näin voisi tapahtua ja näin voisi tapahtua mutta kun sellaisen tilanteen edessä oltiin ei kovin kaukaisessa historiassa niin sen haluan tässä meille kaikille suomessa neljä vuotta ministerinä silloin vastasin ulkomaalaispolitiikasta elokuun ja kahdentenakymmenentenätoisena päivänä jolloin naapurissa oli helsingin sanomatkin kirjoitti sen ensimmäisen päivän jälkeen ilmiselvä vallankumousuhka kun janajev ja kumppanit tekivät mitä tekivät en puutu siihen me jouduimme silloin miettimään sitä mikä tästä voisi tulla meidän piti varautua erilaisiin tilanteisiin ja tässä on rohjettava se sanoa että kyllä silloin yksi tilanne mihinkä piti varautua oli myös se että jos jotain todella isoa tapahtuu niin voi olla että suomeen suuntautuu ei pieni määrä pakolaisia vaan suuri määrä pakolaisia miten me ajattelimme silloin että tämä kysymys hoidetaan niinkö että niiden jotka ovat suomesta vähän kauempana ruotsissa saksassa ranskassa ja italiassa ja niin pois päin muualla euroopassa ei tarvitse kantaa mitään vastuuta kaikesta siitä joka voisi tapahtua vaan että me hoidamme ne sadattuhannet tai miljoonat ihmiset jotka pahimmillaan tänne voivat tulla emme me niin ajatelleet me ajattelimme niin että eurooppa jakaa ja maailma jakaa yhteisesti sitä vastuuta jos jotain todella pahaa tapahtuisi näin me ajattelimme enkä spekuloi ollenkaan sillä etteikö näin jatkossa voisi tapahtua mutta maailma on erikoinen erikoinen yhteisö ja ei sitä koskaan tiedä mitä siellä tapahtuu tämä vaan ajatuksen juoksutteluna siihen tilanteeseen puuttumatta ollenkaan tässä yhteydessä vähän roolistanikin johtuen siihen minkäsisältöinen sen kotouttamispolitiikan pitää olla mutta siihen pitää varautua että meillä on kotouttamispolitiikka me emme elä yksin täällä umpiossa muusta maailmasta me olemme osa laajaa maailman yhteisöä oli kysymys ilmastoasioista tai erilaisista vallankaappaus tai kumousjutuista ja muista vastaavista

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan lausua koko salille kiitokset siitä hienosta keskustelusta jota täällä tänään on käyty tämä on on hyvä esimerkki siitä että asioista voidaan keskustella niistä voidaan olla eri mieltä keskustelu on rikasta edustaja elo tässä aikaisemmin ihmetteli ja laittoi vähän sanoja suuhuni siitä näkökulmasta minun mielestäni kotouttaminen on jotenkin turhaa tai siinä tullaan epäonnistumaan totta kai minä olen sitä mieltä että täällä suomessa jo nykyisin olevat maahanmuuttajat täytyy kotouttaa suomalaiseen yhteiskuntaan tai kotiuttaa takaisin kotimaahansa jos heillä ei ole halua kotoutua suomeen mutta uskon että jos maahanmuuton volyymi pysyy nykyisellään tai kasvaa entisestään niin silloin pienen suomen resurssit eivät yksinkertaisesti vaan riitä enää kotouttamistoimiin nyt kun täällä on vielä hallituksesta ministeri paikalla haluaisin kysyä teiltä aiotteko te nyt tässä loppuvuoden aikana tehdä jotakin sellaisia lainsäädännöllisiä uudistuksia tai muita toimia joilla suomi tulee välttämään sen että ajaudumme ruotsin tielle tai saksan tielle tai ranskan tielle ja vältämme tämän maahanmuuttokatastrofin

arvoisa puhemies suomi on avoin yhteiskunta ja tähän tulokseen me olemme tulleet ihan käytännön syistä koska me olemme pieni valtio me tarvitsemme ympärillemme ostajia ja tarvitsemme tavaroita ja kanssakäymistä ulkomaalaisten kanssa maailmantuskaa suomi ei pysty pakenemaan millään tavalla ja meidän pitää kyllä ottaa tähän yhteisöön sillä tavalla osaa että meidät hyväksytään sitten näitten arvojen perusteella siinä länsimaisessa yhteisössä missä me kauppaa muitten maitten kanssa sen takia tällaista maahanmuuttoa jossa on perusteena se että paetaan sitä tuskaa mitä siellä lähdemaassa on ei voida kyllä kategorisesti suomessa kieltää se varmasti muuttaisi suomen perustuslakia väärällä tavalla vuosi sitten suuressa valiokunnassa oli pakolaiskomissaari kyproslainen en muista hänen nimeään hänellä oli sen verran vaikea nimi lausuttavaksi muillekin että en muista yhtään hänen nimeään ja hän ennusti samantyyppistä edustaja kiuru tässä kertoi täytyy sanoa että ei ehkä välttämättä ole kaikille selvillä se kuva mitä tällä hetkellä täällä puhutaan tänä päivänä

arvoisa rouva puhemies ei meillä perussuomalaisissa ole mitään maahanmuuttovastaisuutta vaan haittamaahanmuutto me olemme asuttaneet aikanaan karjalaiset neljäsataatuhatta ihmistä tähän maahan ja se on onnistunut aivan hyvin kun ei ole kulttuuriristiriitoja ollut ja tämmöisiä siitä ne ongelmat tulevat tähän maahan jos me alamme asuttaa tänne niin kuin äsken mainitsin suurin osa kahdeksankymmentä prosenttia on näistä tulijoista miehiä ja meillä on jo ennestään ongelma maakunnissa se että miehiä on enempi kuin naisia se kotouttamisprosessi tähän pitää siellä tulee yhteentörmäyksiä siitä ei kyllä päästä mihinkään sen käytäntö tulee näyttämään asioista pitää pystyä puhumaan suoraan ilman sitä rasistikorttia ja jos nyt vähän loukkaantuu minä pyydän kyllä anteeksi kielenkäyttöäni jos se on semmoista että se ei sovi tähän taloon mutta vajavainen näiltä osilta olen sitten tästä ilmastonmuutoksesta mitä puhutaan meillä on maailmassa kahdeksan suurinta saastuttajajokea jotka tuottavat yhdeksänkymmentä prosenttia maailman muoveista muun muassa meriin niitä ongelmia kannattaa mennä sinne alkulähteille katsomaan eikä täällä ruveta me me saamme hypätä vaikka kuinka korkealle ja taputella karvattomaan rintaan että täältä pesee mutta maailman tilanne ei muutu mihinkään ja jos ollaan esimerkkeinä ollaan esimerkkeinä mutta ollaan esimerkkeinä myös siinä maahanmuutossa niin että se he haittamaahanmuutto pistetään semmoiselle tolalle ettei tule niitä ongelmia mitä ruotsissa ja ranskassa ja keski euroopassa ja muualla on ei oteta ongelmia tänne tehdään sillä samalla tavalla kuin unkarissa orban on tehnyt sai vaalivoiton koska piti vaalilupauksensa sen mitä kansalle lupasi sai vaalivoiton eikä ole

arvoisa puhemies jää nähtäväksi saavatko siniset vaalivoiton kun pitävät sen minkä kansalle ovat luvanneet eli satatuhatta työpaikkaa mutta se jää myöhemmäksi edustaja kiuru nosti tässä esille tämän muuttopaineen mikä eurooppaan on tuossa keväällä osallistuin erittäin arvokkaalle kurssille tärkeälle kurssille valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille ja sielläkin korkeat suomalaiset asiantuntijat juuri tätä viestiä toivat eli me emme pääse siitä mihinkään ajateltiin kysymyksen ratkaisusta mitä tahansa että tämä on euroopalle yksi keskeisiä kysymyksiä joka pitää pystyä ratkaisemaan kun tässä viitattiin jopa

ja euroopan tasolla sellaisia ratkaisuja joissa tämä huomioidaan samalla kun myönnetään se että haasteita tähän on liittynyt ja vakavia ongelmiakin ei sitä voi kukaan kiistää etteivätkö ranskassa ollut terrorismi ruotsissa tapahtuneet autopoltot niistä ongelmista joita tähän kysymykseen on liittynyt mutta haluan uskoa että meillä ei ole varaa eikä mahdollisuutta nostaa käsiä pystyyn ja sanoa että me emme voi tehdä mitään että olemme tuomittuja epäonnistumaan vaan tämä voidaan ratkaista ja me voimme saada sellaiset ratkaisut joilla pystytään auttamaan niitä ihmisiä jotka sitä apua eniten tarvitsevat ja pystytään katsomaan siitä joukosta myös ne ihmiset jotka valitettavasti yrittävät myös hyötyä väärinkäyttää tätä meidän turvapaikkajärjestelmäämme sitäkin on tämä järjestelmä pystytään hoitamaan niin silloin jos me euroopan tasolla löydämme ratkaisut valitettavasti niin eu kriittinen kuin olenkin ja aion olla jatkossakin siniset eivät usko siihen että pelkästään suomen kansallisella lainsäädännöllä voidaan tätä asiaa ratkaista vaan me tarvitsemme myös euroopan tason eli meidän tapauksessamme kun eun jäsen olemme niin eunkin ratkaisuja kysymykseen turvapaikkakäsittely eun ulkopuolelle olisi tähän ongelmaan

arvoisa puhemies tässä on hyvä esitys alla nimenomaan kotouttamisen kehittämistä me suomessa tarvitsemme meidän volyymimme eivät missään tapauksessa ole samoja mitä ruotsissa tällä hetkellä on ollut tai aikaisemmin historiassa siellä on ollut me kyllä nyt selviämme tämäntyyppisestä maahanmuutosta mitä tällä hetkellä on se tilanne pitää tietysti huomioida mikä tulevaisuudessa tulee olemaan ja siihen pitää varautua se on toinen asia mutta minä haluaisin että perussuomalaiset sanovat suoraan sen onko humanitäärisen maahanmuuton kielto kokonaan se heidän ajamansa asia sitäkö te haluatte vai onko se tällaista liirumlaarumia mitä tässä äsken sanottiin

arvoisa rouva puhemies suoraan kysymykseen suora vastaus näinhän me olemme linjanneet tämä on meidän ohjelmamme mukainen kyllä kyllä ja ja kun katsotaan maailmaltakin esimerkkejä niin tanska itävalta tästä lähialueelta euroopasta ovat huomattavasti kiristäneet linjaansa ja vähentäneet humanitääristä maahanmuuttoa kävin kävin japanissa vuosi sitten syksyllä siellä tutustuin hyvin läheisesti maahanmuuttolinjaan ei sinne käytännössä oteta yhtään ketään ei sitäkään ole poistettu länsimaisesta arvoyhteisöstä tai joku australia kyllä suomeen saa muuttaa suomessa saa olla ja suomessa saa työskennellä muualta tullut ihminen mutta en näe mitään järkeä siinä että otetaan maahanmuuttoa joka aiheuttaa meille ongelmia ja kustannuksia ei siinä ole mitään järkeä

ole päällä pyydän varaamaan normaaleja puheenvuoroja jos

puhemies eerola vastasikin suutarille jo aika hyvin mutta mitä tässä eurooppalaiset voivat tehdä

mitä eurooppa syytää tämän ongelman hoitamiseen joka sillä tavalla jää ikuiseksi ongelmaksi tehdään siihen semmoinen ratkaisu että pohjois afrikkaan laitetaan koulutusjärjestelmä ja sinne ihan kylä perustetaan rahaa nimittäin niin paljon menee että pystytään tämä tekemään ja terveydenhuolto ja nimenomaan naiset saadaan siellä koulutettua kaikki kuntoon ja rauhanturvaajat sinne pitämään järjestystä eikä ympäri maailmaa ramppaamaan joka kylälle tulipesäkkeisiin siellä tulee rauhanturvaajille hyvää kokemusta ja he pystyvät pitämään järjestyksen naisia ei raiskata eikä lapsia kun he pitävät järjestyksen eikä miehiäkään nykyään sekin taitaa olla ihan normaalia jo siellä jos nämä resurssit laitetaan sinne niin pystytään varmasti rakentamaan ihan yhteiskunta kaupunki mitä tahansa näillä rahoilla ja se ongelma pysyy silloin tuon meren takana ja

arvoisa puhemies suomi on ulkomaankaupasta kaikista riippuvaisin maa ja se liittyy tähän juuri sen takia että me tarvitsemme muita maita ja kanssakäymistä niitten kanssa täällä verrattiin suomea sellaisiin maihin jotka hyvin pärjäävät enemmän omillaan kun kun suomi pärjää osaamisellaan ja sitten yhteistyöllä muitten kanssa

arvoisa puhemies haluaisin tässä edustaja suutarille sanoa sen että vapaakaupalla ja kansainvälisellä kaupankäynnillä ei ole mitään tekemistä humanitaarisen maahanmuuton kanssa japani ei harjoita humanitaarista maahanmuuttoa mutta se harjoittaa hyvin paljon kansainvälistä kauppaa ja on siitä riippuvainen vielä haluaisin todeta tähän keskusteluun sen tosiasian että suomella on tällä hetkellä pohjoismaiden löysin maahanmuuttopolitiikka suomeen tuli viime vuonna enemmän turvapaikanhakijoita kuin väestöllisesti samankokoisiin tanskaan ja norjaan tämä on se uusi normaali jota kohti ollaan euroopassa koko ajan menossa jokainen euroopan maa tulee tiukentamaan omaa maahanmuuttopolitiikkaansa ja väitän että suomi tulee seuraamaan perässä

kiitos hyvästä keskustelusta tosi mielenkiintoista ja melko laaja skaalakin tässä käytiin läpi tämä alkoi edustaja immosen sinällään ihan ihan asiallisesta puheenvuorosta muutama lainaus olen aivan samaa mieltä siitä ja olen joka ikisessä puheessa ja keskustelussa aina pitänyt huolen siitä että sinne tulee teksti kotouttaminen on ensisijaisesti sen henkilön itsensä vastuulla siitä lähdetään ja tämä on aivan selvä asia täällä oli erinomaisia puheenvuoroja edustaja eerola ei ole rasismia todeta ettei eri etnisissä ryhmissä kotoutuminen ole onnistunut ei olekaan ja sekin on on sanottu ääneen meillä pitää olla kotouttamispolitiikka kuten varapuhemies pekkarinen tuossa omassa puheenvuorossa sanoi jos näistä lähtee liikkeelle niin tullaan siihen mitä oli ennen ja mitä se on nyt meidän on aivan liian aikaista arvioida niitä tuloksia mitä me olemme saaneet aikaan mutta se on sanottu ääneen ja minä olen sanonut monta kertaa että ei ole onnistuttu ja se on näin että eri etnisissä ryhmissä kun näitä tilastoidaan se on fakta että se työllistymisaste joka on jonkunlainen mittari millä näitä asioita mitataan ja itse näen että kotouttaminen ja työllistyminen menevät käsi kädessä jos se työllisyysaste siellä ei ole edes sillä tasolla missä se on kantasuomalaisella niin emmehän me ole silloin onnistuneet syyllistä on turha lähteä katsomaan yhdestä suunnasta vaan kyllä se on kaksivaikutteista ja silloin tullaan nimenomaan tähän että jos valtio tekee päätöksiä linjaa joitain asioita että näin ja näin tehdään niin kyllä me odotamme että myös se kotoutettava itse ja ne ryhmät tulevat mukaan siihen ja vastaan puolitiehen ja ylikin ja me olemme sanoneet tämän näille ryhmille kun me olemme järjestäneet erilaisia keskustelutilaisuuksia tavallaan herättääksemme että hei teidänkin täytyy tehdä asioita paremmin tässä ei ole minun mielestäni mitään rasistista eikä mitään ongelmaa vaan ongelman toteaminen meillä on ongelma mitä tälle asialle pitäisi tehdä jotta me pääsemme tässä asiassa eteenpäin

edustaja elomaa puheenvuorossaan sanoi että pitäisi edistää nopeaa työllistymistä kielenopetusta aivan samaa mieltä

koulutus ja työllistymispolkuja on on tehty mittavaa rakenteellista uudistustyötä yhdessä okmn kanssa nämä asiat eivät vain tapahdu ihan hetkessä järjestelmiä on uudistettu työelämälähtöisemmiksi luotu uusia mahdollisuuksia perustaitojen ammatillisen osaamisen työkokemuksen hankkimiseksi kuten sanoin näitten uudistusten vaikutuksia on on toistaiseksi vielä vaikea arvioida tämä on aivan liian aikaista mutta mielestäni tämä on se suunta mihin suuntaan tätä pitää viedä työ pitää ottaa entistä tiiviimmäksi osaksi kotouttamista kaikkien palveluitten ja koulutuksen tavoitteena on tukea joustavia reittejä työhön ei voi olla niin että tämä kestää vuosikausia täällä nostettiin esille naisten kotouttaminen ja me olemme kertoneet myös näille maahanmuuttajaryhmille että hei ei ole oikein se jos jos täällä maassa on ihminen ollut vaikka kaksikymmentä vuotta eikä osaa suomen kieltä silloin joku on mennyt pieleen tämäkin pitää sanoa ääneen kun tässä on nyt puhuttu siitä että mitä uskaltaa sanoa niin kyllä minä olen tämän uskaltanut sanoa ääneen ja tunnustanut että tässä on epäonnistuttu ei pidä pelätä sanoa että tämä asia pitää saada parempaan kuosiin naiset mukaan kotouttamiseen väitän että ne tulokset alkavat tulla ihan toisella tavalla paremmiksi kuin ne ovat tähän saakka olleet siihen liittyvät nämä hyvät väestösuhteet se että maahanmuuttajilla on ihan samanlaiset työnhakuvelvoitteet kuin kantasuomalaisilla kaikki mitä luomme muun muassa tämä niin sanottu sib malli tämmöinen vaikuttavuusinvestointi tuli alun perin maahanmuuttajille kotouttamistyökaluksi nyt sitä laajennetaan pitkäaikaistyöttömiin tätä olen tarkoittanut sillä että jos me teemme joitain ratkaisuja niin niiden pitää istua kaikille eikä voi olla niin että on joitain ohituspolkuja joillekin ja tässä tulee yksi asia jossa tulee se ero se on se kielikoulutus tässäkin me olemme koettaneet viedä sitä siihen suuntaan että me emme istuta ihmisiä jossakin luokassa vaan me teemme sen työelämälähtöisesti sillä tavalla saadaan nämä väestösuhteet toivottavasti ja nämä mamu järjestöt mukaan tähän kysymys kotoututetaanko vai ei tästä vastaavana ministerinä sanon että kannattaa yrittää vaikkeivat tulokset ole olleet mitään hyviä niin siitä huolimatta ei kannata luovuttaa vaan tähän pitää panostaa mutta tämä pitää tehdä rohkeasti ja sanoa myös ne epäkohdat mitkä tähän liittyvät huomenna julkaistaan oecdn raportti tästä asiasta me olemme sen itse tilanneet ja sieltä kuullaan mitkä ovat sitten oecdn huomiot

raportti loppuu vuoteen viisitoista sen jälkeen on tehty paljon erilaisia toimenpiteitä ja uskon että sieltäkin tulee myös kannusteita siihen mitä suomen pitäisi tehdä paremmin

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää ministeriä viisaasta puheenvuorosta sillä voin kuvitella että myös kotouttamiskysymyksistä niin joissain kansalaispiireissä se että niistä kysymyksistä vastaatte ja todellakin jopa vastaatte eli puhutte niistä asioista ja tuotte ratkaisuja ei välttämättä aina kiitosta herätä vaan enemmänkin jotain muuta kuitenkin sekä hallituksen että sinisten linja on tosiaan se että ei näissä asioissa hanskoja tiskiin pidä heittää vaikka totuus on että euroopan laajuisesti tulokset kotouttamisessa eivät ole olleet sellaisia kuin niiden pitäisi olla työtä on silti jatkettava mutta varmasti tietyllä tavalla uudenlaiselta pohjalta tähän vaikuttaa tietysti politiikka se mitkä puolueet nyt kulloinkin hallituksessa ovat ja minkälaisesta maailmankuvasta asioita katsoo

näinhän se on yhdysvalloissakin toiminut maassa joka minun nähdäkseni varsin hyvin tässä kysymyksessä on onnistunut nykyään siellä on hyvin mutkaton asennoituminen maahanmuuttoon kaikista tehdään amerikkalaisia se on tavallaan kunniakysymys sekä sille yhteiskunnalle että niille ihmisille joista amerikkalaisia tulee mutta tulijat voivat tosiaan myös pitää tiettyjä omia kulttuurisia piirteitään joita liittyy niihin maihin mistä he tulevat tämä sama käytäntö kyllä toimii suomessakin jos se tehdään järkevällä tavalla niin että kumpikin joutuu tosiaan tulemaan vastaan ja päävastuun kotoutumisesta pitää totta kai olla sillä joka suomeen tulee tämäkin on sinisille toki maailmankuvakysymys oli sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja niin ensi sijassa jokainen on oman onnensa seppä ja sitten sitä seppää voidaan auttaa ja tukea tarvittaessa

esityksen tarkoituksena on tehdä yksityisyydensuojasta työelämässä annettuun lakiin muutokset jotka johtuvat eun tietosuoja asetuksesta henkilötietolain kumoamisesta ja rikoslain muutoksesta työelämän tietosuojalaki on tärkeä säilyttää vaikka tietosuoja asetus soveltuu myös työelämässä lainsäännöksillä turvataan työntekijän yksityisyyttä myös laajemmin säännöksillä on yhteensovitettu työntekijän yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa ja toisaalta työnantajan tarvetta saada tietoja säännöksillä turvataan myös muita perusoikeuksia kuten viestinnän luottamuksellisuutta yksi suomen prioriteeteista tietosuoja asetuksen neuvotteluissa oli saada asetukseen kirjaukset jotka mahdollistavat työelämän tietosuojalain säilyttämisen asetus sisältää erityisen artiklan jossa hyväksytään työelämän tietosuojasääntely jo voimassa oleva laki katsotaankin olevan mahdollista säilyttää pääosin sellaisenaan tämän lain suhdetta tietosuoja asetukseen on arvioitu myös ja laissa ei ole havaittu olevan olennaisia tietosuoja asetuksesta johtuvia muutostarpeita tietosuoja asetuksesta ja kansallisen tietosuojasääntelyn muutoksista johtuvat muutostarpeet ovat pieniä ja liittyvät lain yksityiskohtiin pääosin ehdotettavat muutokset ovat lähinnä täsmentäviä ja teknisluonteisia

arvoisa puhemies tässä on tosiaan käsittelyssä hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain sekä lasten kanssa rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta vaikkakin tämä on sinänsä tarpeellinen esitys niin tämä esitys on kuitenkin pitkälti tekninen muutos kuten ministeri totesi ja esityksessäkin todetaan kuitenkin erityisesti lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin tarvittaisiin muunkinlaista tarkastusta kuin vain teknistä nimittäin lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä henkilöiltä on vuodesta kaksituhattakolme alkaen vaadittu rikosrekisteriotteen esittämistä työnantajalle tästä otteesta ilmenevät muun muassa mahdolliset lapsiin kohdistuvat rikokset samoin seksuaali väkivalta ja huumausainerikokset tämä laki on perusteeltaan tärkeä ja oikea mutta valitettavasti se ei kuitenkaan nykymuodossaan mahdollista rikosrekisteriotteen vaatimista niissä työsuhteissa jotka kestävät vuoden aikana enintään kolme kuukautta tämä edellä mainittu seikka on hämmästyttänyt monia vanhempia ja herättänyt loppukesän aikana myös runsaasti julkista keskustelua lisäksi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan joihinkin pääkaupunkiseudun päiväkoteihin ollaan etsimässä sijaisia jopa alle viikon kestävän alalle perehdyttämisen turvin tällainen mielestäni täysin riittämätön perehdytys yhdistettynä yhdistettynä äsken mainitsemaani epäkohtaan eli siihen ettei rikosrekisteriotetta tarkasteta lyhyissä työsuhteissa on huolestuttanut monia kansalaisia täysin aiheellisesti ja huolestuttaa myös meitä perussuomalaisia kansanedustajia arvoisa puhemies kaikkien lasten kanssa työskentelevien rikostausta tulisi ehdottomasti selvittää huomattavasti nykylainsäädännössä määrättyä tarkemmin ettei yhtään uutta lapsiin kohdistuvaa rikosta tulisi tapahtumaan ainoastaan lainsäädännön puutteiden vuoksi tähän aiheeseen on ottanut hiljattain kantaa myös lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila joka toivoo että rikosrekisteriote voitaisiin vaatia myös lyhyitä työsuhteita varten ja jopa ennakoivasti työnhakijoilta jotka kirjautuvat sijaisrekistereihin ja kuten on täysin aiheellisesti todennut olisi otteen vaatiminen niin lasten heidän vanhempiensa työnantajien kuin hakijoidenkin etu sillä

todistetusti nuhteeton tausta nostaisi myös sijaisten arvostusta kysynkin tässä yhteydessä paikalla olevalta ministeriltä aikooko hallitus puuttua ripeillä toimenpiteillä tähän lapsiasiavaltuutetunkin havaitsemaan ja esiin nostamaan epäkohtaan lasten turvallisuuden parantamiseksi

arvoisa puhemies ihan samoin ajatuksin kuin edellä puhunut edustaja tähän kun sitten vielä lisää sen että tässä on nyt kahdenlaista käytäntöä eli eli työnantaja pyytää työntekijältä tai sitten vapaaehtoistoiminnan järjestäjä saatuaan luvan tältä tältä henkilöltä voi tilata otteen nyt sitten minua hämmästyttää se että tämä ei ole vielä tullut kovin vakinaiseksi käytännöksi että vapaaehtoistoiminnassa selvitettäisiin taustaa toivoisin tämän tämän etenevän meillä yhteiskunnassa että jokainen lapsi voisi olla tavallaan suojattuna harrastuksissa ja olisin esittänyt ihan saman kysymyksen onko ministerillä tiedossa onko tälle asialle nytten tarkoitus jotain vielä tämän kauden aikana tehdä nyt ei

arvoisa puhemies edustaja savion ja edustaja parviaisen kysymykseen tämän lain tarkoituksena on suojella tosiaan alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän turvallisuuttaan toisaalta rikostaustan selvittämisessä on kysymys tietysti selvityksen kohteena olevan henkilön yksityisyydensuojan piiriin kuuluvista arkaluonteisista tiedoista mutta tämän laajentaminen alle kolme kuukautta kestäviin työsuhteisiin kyllä edellyttäisi selvitystä muun muassa siitä onko rikosrekisterijärjestelmästä mahdollista saada tämä tieto rikostaustasta nykyistä menettelyä nopeammin lisäksi tulisi selvittää olisiko laajennettu menettely selvityksen kohteena olevan henkilön huomioon ottaen kohtuullinen ja menettelyn laajentaminen olisi oikeusrekisterikeskuksen kannalta tietenkin jonkunmoinen resurssikysymys mutta sinällään täytyy varmaankin keskustella tästä asiasta hallituksen sisällä mitä mahdollisuuksia meillä on tämän asian ja lapsiasiavaltuutetun huomion huomioon ottamiseksi tämän lainsäädännön yhteydessä minä selvitän tätä asiaa koska minä tunnistan tässä kyllä ihan selkeästi tämmöisen haasteen jonka molemmat edustajat nostivat tässä esille

arvoisa puhemies toivottavasti tuli oikea paperi mukaan tämän esityksen tarkoituksena on tehdä tietosuoja asetuksesta ja henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksesta johtuvat välttämättömät muutokset eräisiin työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakeihin nämä ehdotetut muutokset ovat pääosin teknisluonteisia täsmennyksiä ja viittaussäännösten muutoksia lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan että kilpailu ja kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään rekisteröidyn oikeuden rajoittamista koskeva säännös säännöksellä rajoitettaisiin tietosuoja asetuksen mukaista rekisteröidyn oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin rajoitus koskisi kilpailu ja kuluttajaviraston rekisterissä olevia tietoja joita virasto käsittelee sen hoitaessa kilpailulain hankintalain tai erityisalojen hankintalain mukaisia valvontatehtäviään rajoitus on laissa täsmällisesti rajattu vain kilpailu ja kuluttajaviraston valvontatehtävien kannalta välttämätön rekisteröidyn oikeuden rajoittaminen olisi sallittua

arvoisa rouva puhemies sinänsähän

harmaan talouden torjuntatyön tämän hetken tilanteeseen hallitushan on myös itse hyväksynyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian vuosien kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattakaksikymmentä välille ja niin kuin kaikki tiedämme viime hallituskaudella tehtiin aika paljon harmaan talouden torjumiseksi mitä toki nyt tälläkin kaudella on jatkettu mutta minun kysymykseni kuuluu kun rakennusalalla veronumero liitettiin tunnistekorttiin niin sen merkitys oli erittäin suuri vm arvioi että noin sata miljoonaa tuli rahaa per vuosi tämän seurauksena siihen että pimeistä työtunneista siirryttiin valoisiin työtunteihin niin nyt on sitten kysymys siitä onko hallituksella vielä mahdollisuuksia laajentaa tätä veronumeroa koskien joitakin muitakin kriittisiä aloja kuten kuljetusta tai ravintolapalveluja tämä olisi aika tärkeä asia viedä eteenpäin toinen liittyy sitten tietysti tilaajavastuulain niin kuin sanotaan terävöittämiseen niin että verovelvoitteet palkkavelvoitteet yhteiskunnalliset velvoitteet koko siinä tilaajaketjussa olisivat vielä paremmalla tolalla kolmas liittyy sitten siihen että jos meidän julkiset hankintamme ovat noin yli kolmekymmentä miljardia niin on tietysti tärkeätä että julkisissa hankinnoissa on riittävä selvitys myös alihankintaketjussa olevien yritysten roolista ennen kuin mahdollistetaan heidän mukaantulonsa näihin julkisiin hankintoihin ja neljäs asia joka on hyvin ajankohtainen liittyy tyyppihyväksyttyyn verkkoon yhteydessä kun eduskunta käsitteli alkoholilakia talousvaliokunnassa ja täälläkin salissa yksituumaisesti todettiin että tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden tärkeys on erittäin suuri ja merkittävä ja nämä ehkä olisi hyvä aloittaa nimenomaan ravintolapalveluista ruotsissahan on saatu semmoisia kokemuksia että se on tuottanut yhteiskunnalle noin kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa vuodessa tuloja jotka ovat olleet kateissa kun tämmöiset järjestelmät on tehty kysymys siis kuuluu onko tässä asiassa valmistelutyö millä tolalla kun eduskuntakin tässä on kannustanut hallitusta näitä toimia tekemään no totta kai sitten on paljon muita asioita jotka liittyvät alipalkkauksen sanktiointiin kriminalisointiin

kanteennosto jos työehtoja loukataan ja niin poispäin on moniakin hankkeita joita olisi tärkeää edistää mutta lähinnä ajattelin ministeriltä vähän kysyä mikäs puhti hallituksella on vielä loppukaudella nostaa esille näitä sinänsä erittäin tärkeitä asioita jotka liittyvät terveeseen kilpailuun rehellisten yrittäjien ymmärtämiseen ja rehelliseen työntekoon että tätä harmaan talouden torjuntatyötä jaksettaisiin jatkaa eikä siinä into lopahda

arvoisa rouva puhemies tärkeä puheenvuoro edustaja ihalaiselta nämä ovat sellaisia asioita joita tietysti aina käsitellään tuolla kilpailukykyministeriryhmässä varsinkin tätä veronumeron laajentamista tuonne muillekin aloille niistä on kyllä keskusteltu itse asiassa aika moneenkin otteeseen ei nyt kyllä ihan viime aikoina mutta minä lupaan selvityttää mitä näissä näissä esille nostamissanne asioissa voitaisiin tehdä voiko tämä hallitus tehdä vielä joitakin toimia ei meillä vielä ole niin sanotusti kintaat pudonneet tämä on jatkuvaa työtä tavoite on kumminkin se että moni suomalainen saa töitä ja ja nimenomaan rehellisellä tavalla töitä viittaan nyt sitten keskusteluun muun muassa tästä alipalkkaamisesta me teimme aika isoja päätöksiä nyt tässä budjettiriihessä en usko että hallituksen esitykseksi asti mitään enää ehtii tämän hallituksen aikana tehdä mutta monia toimenpiteitä voidaan käynnistää niistä on hyvä käydä keskustelua tällä lailla rakentavasti otan ihan vakavasti nämä esittämänne